käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edustaja elsi katainen pyytää vapautusta yleisradion hallintoneuvoston jäsenyydestä edustaja mats nylund valtiovarainvaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä sekä joakim strand valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan muistutan että sekä kysymysten että vastausten enimmäispituus on yksi minuutti niin ehditään ottaa mahdollisimman monta kysymystä edustaja rinne
arvoisa puhemies terroristien tuhoisat iskut pariisissa viime perjantaina tappoivat yli sata ihmistä daesh terroristien iskut euroopan sydämessä jättivät jälkeensä uhkan ja pelon ilmapiirin ihmisten mieliin vielä tässä yhteydessä pahoittelut uhrien omaisille ranskan presidentti totesi tuoreeltaan maan olevan sodassa ja esitti eurooppalaisen yhteisvastuulausekkeen käyttöönottoa arvoisa pääministeri suomen laki ei tällä hetkellä mahdollista puolustusvoimien osallistumista tämän yhteisvastuulausekkeen toteuttamiseen kysyn miten arvioitte yhteisvastuulausekkeen merkitystä suomelle ja koko euroopalle ja miten tässä puolustusvoimia koskevan lainsäädännön uudistamisessa tullaan ottamaan tämä asia huomioon tullaanko tässä yhteydessä käyttämään tätä parlamentaarista seurantaryhmää joka juuri asetettiin valmistelussa jotta voidaan päästä huolelliseen valmisteluun ja saada eduskunnan laaja tuki asialle

arvoisa puhemies nämä terroriteot olivat totta kai hyökkäys paitsi ranskaa kohtaan myöskin koko eurooppaa kohtaan ja nämä tapahtumat järkyttivät koko koko euroopan yhteisöä euroopan yhteisö on turvallisuusyhteisö siinä mielessä tämän keskinäisen avunantolausekkeen ensimmäistä kertaa on iso poliittinen merkitys miten se vaikuttaa täällä suomessa suomihan heti tuoreeltaan ilmoitti että olemme kaikin mahdollisin keinoin kaikin käytettävissä olevin keinoin valmiita auttamaan ranskaa mitä tulee tähän kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön valmisteluun niin siinä on työryhmätyöskentely menossa työryhmän piti saada raporttinsa valmiiksi toukokuun loppuun mennessä siis ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä nyt sitä on kiirehditty sillä tavalla että saisimme sen valmiiksi jo tammikuussa ja siitä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hieman pääministeriä täydentäen voisin lisätä että tämän kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön

johtaa ulkoasiainministeriö se tekee erillislain mutta puolustushallinnon osalta myös tullaan sääntelyä täydentämään muun muassa toimivaltuuksien voimankäytön ja henkilöstön aseman osalta useammassakin maanpuolustusta koskevassa laissa parhaillaan puolustusministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä joka on tarkoitus antaa samaan aikaan tämän ulkoasiainministeriön valmisteleman erillislain kanssa

arvoisa puhemies uusien väkivallantekojen torjumiseksi tarvitaan eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä monien eri asiakokonaisuuksien ympärillä usealla yhteistyön tasolla väkivalta ei väisty jos sitä synnyttäviin ja ruokkiviin asioihin ei vaikuteta kansainvälisellä yhteistyöllä

arvoisa puhemies suomi on hyvin aktiivinen ykssa ja myöskin myöskin pakolaisvirran pakolaisvirran juurisyiden torjunnassa olemme juuri tehneet euroopan yhteisössä yhteisiä päätöksiä esimerkiksi afrikan maiden trust rahastoon rahastoon osallistumisesta myöskin suomi on tehnyt kansallisia päätöksiä siihen että saisimme noilla leireillä olosuhteita parannettua inhimillisemmiksi ja pakolaisvirtaa paremmin hallintaan ideaalitilannehan olisi se että me pystyisimme hoitamaan kriisien juurisyiden lähteillä nämä asiat ja sieltä sitten hallitusti ykn pakolaiskiintiötä esimerkiksi suomessa korottamalla voisimme hoitaa näitä pakolaisvirtoja nyt ne ovat salakuljettajien bisnestä ja ja sillä tavalla meidän pitäisi sille saada piste aikaiseksi yk on ehdottomasti avainasemassa tämän kriisin ratkaisussa ja juurisyiden hoitamisessa
arvoisa rouva puhemies suomi on todellakin aktiivinen yk toimija paitsi siellä ykssa myös olemme jatkuvasti yhteydessä pysyviin turvallisuusneuvoston jäseniin joilla on paljon vaikutusvaltaa sen takia on unchrn tukeminen nimenomaan että saataisiin hot spoteja trust fundeja eli näitä tavallaan järjestelykeskuksia modernissa mielessä ja sitten myös tätä rahoitusta kuntoon koska se on se ainoa tapa nythän eukin on tehnyt sinänsä hyviä päätöksiä näistä ikään kuin taakanjaoista satakuusikymmentätuhatta ihmistä on päätetty taakkaa jakaa suomi ja ruotsi ovat ottaneet muutaman kymmenen ja mitään muuta ei ole saatu aikaan meillä on aika lailla kansainvälisesti hyviä päätöksiä olemassa mutta niitä päätöksiä eivät syystä tai toisesta suuret valtiot etunenässä

kaksituhattakaksitoista turvallisuuspoliittisessa selonteossa käytiin läpi tämä avun vastaanottamisen ja antamisen kysymys perussopimusten valossa ja silloin käynnistettiin se lainsäädäntötyö joka nyt ollaan saattamassa loppuun minusta on tärkeätä että tämä lainsäädäntötyö loppuun asti hoidetaan sillä lailla että siinä pidetään koko eduskuntaa ehkä tämän parlamentaarisen seurantaryhmän kautta tässä valmistelussa mukana mutta tässä selonteossa oli toinenkin puoli ja se oli se että kiinnitettiin huomiota siihen että näiden valmiuksien täytyy olla riittävästi resursoituja ja kun nyt ollaan tehty päätöksiä ja esityksiä jotka merkitsevät merkittävää leikkausta sekä kriisinhallintavarautumiseen että kehitysyhteistyöhön juuri sellaisiin välineisiin jotka myöskin ovat tarpeen tällaisen terrorismiuhan torjumisessa niin onko hallituksella valmiuksia arvioida näitä ratkaisuja

rouva puhemies edustaja tuomioja tuntee tämän taustan erittäin hyvin silloin kun tätä lauseketta aikanaan tehtiin ja sitten myöhemmin ajateltiin että esimerkiksi suomelle ja ruotsille kun ovat sotilasliittoihin kuulumattomia maita tämmöisen avunantolausekkeen sisältö ei merkitse sitä että joudutaan peruspuolustusratkaisua muuttamaan ja toinen asia mitä edustaja tuomioja sanoi on on että nimenomaan resursoidaan näitä ongelmakohtia meillähän kriisinhallintamäärärahat ovat jossain määrin samanlaisia kuin työttömyysmäärärahat ja on vaikea ennakoida niitä voidaan lisäbudjeteilla hoitaa ja sitten tietysti ikävä kyllä kun leikkaukset ovat koskeneet kaikkea meillä täytyy olla myös sitten kykyä priorisoida niitä resursseja mitä meillä on esimerkiksi näihin edustaja tuomiojan mainitsemiin kipukohtiin

nämä pariisin traagiset tapahtumat ovat havahduttaneet meidät huomaamaan että meillä on merkittäviä puutteita meidän toimintamahdollisuuksissamme tällaisissa kriisitilanteissa yksi on se että meidän verkkotiedustelulainsäädäntömme ei ole siinä kunnossa jossa sen pitäisi olla jotta pystyisimme seuraamaan muun muassa terroristien viestiliikennettä ja sillä tavalla saamaan etukäteen tietoa mitä siellä on tekeillä toinen on se että me emme myöskään pysty tässä

edustaja salolainen kiinnitti tärkeään asiaan huomiota eli tiedustelulainsäädännön uudistamiseen hallitus on käynnistänyt lainsäädännön uudistushankkeen ja sitä varten ollaan perustamassa eduskunnassa eduskuntaryhmien toimesta parlamentaarinen työryhmä tässä on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä eduskunnan kanssa parlamentaarisesti jotta me pystyisimme tämän kansallisesti erittäin tärkeän lakihankkeen viemään mahdollisimman nopeasti pikaisellakin aikataululla läpi se vaatii sen että me pystymme yhdistämään kansallisen turvallisuuden edellyttämät toimet ja huolehtimaan kansalaisten perusoikeuksista yksilön suojasta ja viestisuojasta tämä on tämä on

puhemies yhteistä maailmaa ei voida koskaan rakentaa ilman yhteistyötä vuoropuhelua ja ymmärrystä monet kansakunnat tarvitsevat apua tässä työssä jotta ihmisillä olisi toivoa ja tulevaisuuden uskoa näköalattomuuden sijasta siinä tietenkin yk järjestöillä on aivan keskeinen rooli ja tähän sopii erittäin huonosti tietenkin se että hallitus on kehitysyhteistyörahoja muun muassa päättänyt leikata ulkoasiainvaliokunnan matkalla saimme vierailla lukuisten yk toimijoiden luona ja keskustella ykn roolista nyt näissä kaikissa polttavissa kriiseissä siellä nousi esille myös kysymys siitä miten kykenevä ykn turvaneuvosto on tekemään tänä päivänä esimerkiksi syyrian kriisiä koskevia päätöksiä koska emme voi ajatella että autamme ihmisiä vain lähialueilla meidän pitäisi kyetä myös ratkaisemaan näitä kriisejä siellä missä ne esiintyvät haluaisinkin kysyä ulkoministeriltä miten te näette turvaneuvoston roolin

erittäin olennainen kysymys monilla mailla on suuri halu uudistaa yk järjestelmää etenkin turvaneuvoston pysyvien jäsenten asiassa mutta nämä eivät itse luonnollisestikaan halua tätä valtaansa jakaa ja tämä on ongelmallista mutta kun otitte tämän syyria asian esille niin tuskin kolme kuukautta sitten joku olisi ajatellut että venäjä ja usa ovat samassa neuvottelupöydässä tuskin edes kuukautta sitten ajateltiin että saudi arabia iran turkki kaikki voivat olla samassa neuvottelupöydässä näin kävi itse asiassa wienissä ja koko tragedia on ollut niin suuri että vasta nyt näyttää kansainvälinen yhteisö heräävän eli jos se mitä siellä wienissä puhuttiin eli perustuslakiuudistaminen ja tavallaan tämmöinen siirtymäkauden hallinto saataisiin aikaan ja kaikki se mitä puhuttiin oltaisiin jo aika pitkällä al assadin asemasta ei päästä yhteisymmärrykseen mutta minä luulen että sekin on vain yksi käyttökortti että kaikkien intressi siellä turvataan ollaan varmaan

arvoisa puhemies pariisin terrori iskut olivat monin tavoin isku meidän kaikkien elämäntapaa ja vapaata yhteiskuntaa kohtaan siellä olisi voinut olla kuka tahansa meistä kuka tahansa suomalaisista kun puhutaan illanvietosta jalkapallon musiikin tai tai ravintolaillan parissa siinä mielessä onkin tärkeää tässä vastareaktiossa korostaa sitä että me puolustamme yhdessä kaikki täällä vapaata ja avointa yhteiskuntaa terroristit haluavat saada länsimaissa vapaassa maailmassa ihmisryhmät toisiaan vastakkain se ruokkii sitä kasvupohjaa mitä he itselleen hakevat ja sitä ei saa antaa tässä haluan kiittää tasavallan presidenttiä ja koko hallitusta hyvistä lausunnoista asiassa mutta arvoisa puhemies sen lisäksi miten me toimimme täällä täällä länsimaiden sisällä ja ja keskenämme demokratioissa tilanteen ratkaisemiseksi siellä tarvitaan uusia keinoja varmasti ja niistä keskustellaan se mitä ulkoministeri äsken sanoi syyrian tilanteesta on avainasemassa myös presidentti ahtisaari on sanonut että syyriassa olisi mahdollisuuksia edetä nyt rauhanneuvotteluissa

jotka ovat erittäin huonoissa väleissä olleet keskenään esimerkiksi iran ja saudi arabia hyvin nopealla aikataululla on syntynyt tilanne että ollaan samassa neuvottelupöydässä se on äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia suomi voi omalta osaltaan ykn ja eun avulla toimia eussa on monia toimijoita isoissa maissa joilla on on myöskin hyvät yhteydet tähän ja aivan kuten edustaja niinistö sanoi koko pakolaisongelman sotaongelman ratkaisu liittyy keskeisesti syyriaan ja irakiin jos siellä saadaan rauha aikaan ja tehtyä siirtymäkausi ja hallinto niin paitsi että se suistaa siellä sodan uhkaa merkittävällä tavalla pois kaikkien muiden kanssa voidaan ehkä saada aselepo isisin kanssa sitä ei tehdä niin tätä kautta sitten myös voidaan helpottaa tätä pakolaiskriisiä suomen hallitus tulee tässä olemaan kaikin voimin mukana ja ja haluan myöskin kiittää eduskuntaa saamastamme tuesta tässä vaikeassa

tuomitsee kaikki terroriteot ja ranskaa on autettava kaikin lain sallimin keinoin silloin suomen sotilaallinen avunanto ei ole mahdollinen eikä pidä ollakaan tässä avunantolausekkeessahan on kyse kahdenvälisestä neuvottelusta ei mistään automaatista niin kuin ministeri soini aivan oikein totesi mutta kysymys onko mahdollista että suomi on aktiivinen että selvitetään kuinka isis ja al qaida järjestöt ovat saaneet alkunsa kuka niitä on tukenut aseistanut ja rahoittanut ja voidaanko selvittää kuka ostaa esimerkiksi isiksen varastaman öljyn

arvoisa rouva puhemies nämä ovat pitemmän aikavälin kehityksen tuloksia nämä radikaalijärjestöt siinä on tiettyä poliittista taustaa tiettyä epäonnistumista hallitusten osalta varmaan yksi suuri virhe irakissa aikanaan oli se että että kaikki sen ajan hallinnon ammatti ihmiset pistettiin sivuun eli tavallaan kaikki baath puolueen jäsenet otettiin pois silloin sinne syntyi hallinnollinen ja poliittinen tyhjiö kukaan ei oikein osannut hoitaa asioita on tärkeää että syyrian kohdalla ei tehdä sotarikollinen hän ei voi jäädä hänen ei pidä jäädä mutta sen hallinnon kanssa on on keskusteltava no sitten on tietysti tämä isisin rahoittaminen ja ja muu on on todella hyvä kysymys kuka ostaa sitä veriöljyä ja ketkä tässä tässä ovat mukana minulla ei siihen kysymykseen ole vastausta mutta nyt näyttää siltä että venäjä usa ranska iskevät monin tahoin myös isisin

arvoisa puhemies tässä edustaja mustajärvi viittasi myöskin tähän avunantoon vielä sotilaalliseen meillä ei siis lainsäädäntö ole kunnossa mutta sen haluan kertoa että siviilipuolella poliisi raja pelastuspuolella meillä on mahdollisuus tarjota ranskalle apua myöskin siviilikriisihallinta on on työkalu jota me voimme käyttää meillä itse asiassa on sataviisitoista miestä ja naista siviilikriisinhallintatehtävissä näillä alueilla näissä lähtömaissa ja ja kauttakulkumaissa me valmistelemme parhaillaan sikäli jos ranska avunpyyntönsä esittäisi sitä listaa siitä mitä mahdollisuuksia meillä täällä siviilipuolella olisi miten miten me voisimme olla mukana tässä yhteistaistossa eurooppalaistaistossa osoittaa solidaarisuutta ranskalle ja olla voimakkaasti mukana tässä yhteistaistossa terrorismia

todellakin äärimmäisen järkyttävä tapahtumainkulku ja täytyy yhtyä kiitoksiin hallitusta kohtaan pääministeri ja koko hallitus ovat hoitaneet suomen osalta tätä erinomaisen hyvin palaisin tähän turvatakuuasiaan meillähän oli suomessakin paljon tutkijoita jotka aikaisemmin sanoivat että näillä ei ole mitään merkitystä ja nämä ovat vähän turhan puhumista no nyt on osoittautunut että ranska on aktivoinut ne ja kaikki jäsenmaat näyttävät suhtautuvan myönteisesti ja kokevat yhteistä solidaarisuutta ovat valmiita auttamaan tämähän on iso asia myös suomen kannalta unioni näyttää nyt tiivistävän yhteistyötään tällä alueella tietysti vaikutuksia myös suomeen kysynkin ulkoministeri soinilta miten te näette tällä alueella tapahtuvan tiivistyvän yhteistyön turvatakuiden käyttöönoton suomen etujen ja suomen aseman kannalta onko tämä hyvä kehitys teidän mielestänne

on nyt hyvin hyödyllistä että me tavallaan tämän avustuspyynnön kautta pääsemme todella katsomaan ja hyödyllisesti tekemään koko euroopan unionin laajuisen näkemyksen yhteensovittamisen siitä mitä tämä aikanaan sovittu todella käytännössä merkitsee koska tällaista pyyntöä ei ole koskaan aikaisemmin esitetty esimerkiksi tämä avunantovelvoite neljäkymmentäkaksi piste seitsemän on se mitä ehkä vähiten odotettiin mutta se sieltä tuli esimerkiksi nato artikla tai tai

tämä kahdennensadannenkahdennenkymmenennentoisen minun mielestäni on hyvä että nyt kun se konkreettinen pyyntö tulee se hoidetaan yhtäältä ja sitten myös eri eu maiden kesken selvitetään mitä tällainen pyyntö käytännössä merkitsee ja siinä mielessä tämä on hyvin hyödyllinen niin kuin tiedämme myös suomen

työviikkoni alkoi hyvällä uutisella kun kuulin että hallitus peruu aikomuksensa lakkauttaa eläkkeensaajien eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen olisi pudottanut kymmeniätuhansia suomalaisia valmiiksi pienituloisia eläkkeensaajia köyhyysrajan alapuolelle mikä kävi ilmi kun vihreä eduskuntaryhmä pyysi eduskunnan tietopalvelulta laskelman siitä miten hallituksen aikomat erilaiset toimenpiteet kohdistuvat nimenomaan eläkkeensaajiin joista monet ovat kuten totesin pienituloisia arvoisa puhemies nyt vietetään lasten oikeuksien viikkoa ja monet järjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä miten hallituksen monet esitykset säästöt tulevat lisäämään lapsiperheköyhyyttä ja lasten eriarvoisuutta kysynkin edellä sanottuun viitaten aikooko hallitus nyt tehdä laskelman ja vaikutusarvioinnin siitä miten sen erilaiset lakiesitykset ja säästöt kohdistuvat nimenomaan lapsiin lapsiperheisiin yhteiskunnan heikoimpiin ja miten tulette toimillanne lisäämään

puhemies hallitus on oman talousarvioesityksensä laatinut hallitusohjelman pohjalle hallitusohjelman pohjalle jonka osalta on tehty eri väestöryhmiin tehtävä arvio siitä miten eri päätökset kohdentuvat silloin kun puhutaan sosiaaliturvasta silloin kun puhutaan niistä euroista jotka valtion budjetista tulonsiirtoina eri väestöryhmille kohdentuvat puhutaan siitä miten arvovalintoja näissä asioissa tehdään jokainen joutuu nyt oman talkoo osuutensa hoitamaan ja huolehtimaan ja yritetään tehdä niin kuin tässä nyt on esimerkkejä niistä ratkaisuista joita on tehty nämä päätökset niin että kaikkein köyhimmässä asemassa olevat pärjäävät viimeisimpänä tänään hallitus on antanut esityksen siitä että toimeentulotuki ei laske vaikka indeksit ovatkin negatiiviset

arvoisa puhemies yli satatuhatta suomalaista lasta elää pienituloisessa kotitaloudessa ja liian moni lapsi elää elää todellakin köyhyydessä mikä lisää syrjäytymisriskiä kasvattaa riskiä siitä että aikuisena sairastuu esimerkiksi masennukseen menettää työkykynsä ja niin edelleen eli lapsiperheköyhyydellä on kauaskantoiset ja hyvin vakavat seuraukset olemme todenneet että että lasten oikeus varhaiskasvatukseen on eräs merkittävä tapa tapa ehkäistä ehkäistä syrjäytymisen riskiä pitää kaikki lapset mukana ja tasata lasten välisiä hyvinvointieroja nyt hallitus on kuitenkin rajaamassa lasten päivähoito oikeutta vastoin asiantuntijoiden suosituksia nyt onneksi monissa kaupungeissa ollaan tekemässä toisensuuntaisia päätöksiä esimerkiksi helsingissä ja tampereella ei aiota rajata lasten oikeutta päivähoitoon juuri siitä syystä että sillä on merkittävä syrjäytymisriskiä vähentävä vaikutus onko hallitus ottamassa asiantuntijoiden huolet vakavasti ja voitteko harkita pienennyksiä näihin kohdistuviin leikkauksiin arvoisa

niihin palveluihin joita esimerkiksi lapsiperheet tarvitsevat ensi vuoden budjettiesityksessä ei ole leikkauksia valtionosuuksiin mikä mahdollistaa sen että kunnat voivat omaakin harkintavaltaa käyttää mikäli kunnissa tilanteet senkaltaisiksi koetaan toinen osa liittyen jo vähän edustaja alanko kahiluodon ensimmäiseenkin kysymykseen lapsilisiä ei olla leikkaamassa

arvoisa rouva puhemies edustaja alanko kahiluoto nosti hyvin tärkeän asian esille tämähän on hyvin kuvaavaa hallituksen esityksille että monia on vedetty takaisin sen takia että vaikutusarviointia ei ole tehty nyt tämän subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kohdalla nythän kunnissa valmistuvat tällä hetkellä ensi vuosien budjetit ja suunnitelmat me olemme kuulleet ainakin helsingistä tampereelta kotkasta ja hämeenlinnasta että kuntapäättäjät eivät aio ottaa anteeksi porista myös toimenpiteitä käyttöön ensi vuonna ja kuntapäättäjät ovat kuitenkin lähimmin kosketuksissa niitten lapsiperheiden arjen kanssa aikooko ministeri grahn laasonen olla rohkea ja vetää tämän esityksen takaisin kun me nyt saamme jo kuntapäättäjiltäkin viestiä että näitä toimenpiteitä pidetään huonoina ne eivät ole lapsen edun mukaisia ja siten ne eivät kuntapäättäjien mielestä ole yhteiskunnallisen edun mukaisia tämä on myös hyvin harvinainen esitys koska

kollega ministeri rehula totesi on on hieno asia että kunnat voivat tehdä näitä priorisointeja omissa budjeteissaan ja panostaa lapsiperheisiin enemmän kuin laki edellyttää se on hieno asia ja osoittaa lapsiystävällisyyttä meidän kunnissa mitä tulee sitten tähän varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen ja siihen lakiesitykseen joka on osa tätä vaikeaa taloustilannetta ja talouden tasapainottamistoimia jotka ovat myös meille hallituksen jäsenille erittäin vaikeita toteuttaa niin haluan sanoa sen että jatkossakin jokaisella lapsella on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin laadukasta pedagogisesti entistäkin vahvempaa varhaiskasvatusta yhä tulevaisuudessakin pidän erittäin tärkeänä että tähän lakiesitykseen on sisällytetty se ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet ja erityisesti lapset on huomioitu sitä kautta että jos on lapsen kasvun kehityksen ja lapsen edun mukaista niin oikeus varhaiskasvatukseen on myöskin

puhemies tulonsiirrot ovat tietenkin tärkeä asia mutta kyllä vähintään yhtä tärkeä asia ovat lapsiperheiden palvelut olen erittäin iloinen siitä että lapsiperheiden kotipalveluita jotka lähes tyystin leikattiin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana on nyt saatu lapsiperheille takaisin ja nyt tätä tätä palvelua vahvistetaan on todettu monissa tutkimuksissa että juuri kotipalvelut lapsiperheille ehkäisevät uupumusta vahvistavat vanhemmuutta ja ovat myöskin ehkäisemässä huostaanottoja eli tämäntyyppisiä asioita kannattaa myös huomata tämän hallituksen ohjelmassa mitä tehdään myös palvelujärjestelmiä aiotaan sujuvoittaa ja asiakkuuksia sitä asiakkaan näkökulmaa ottaa paremmin huomioon se on myös erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies tässä oikeastaan haluan nostaa nyt esiin tämän yhden hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista elikkä nimenomaan tämän perhepoliittisen muutosohjelman jossa nimenomaan nyt lähdetään siitä että tämä pirstaleinen järjestelmä saadaan vihdoin sujuvaksi ja se saadaan vihdoin lasten nuorten ja perheiden kannalta sellaiseksi että jokainen apua tukea tarvitseva saa sitä riittävän ajoissa ja riittävällä voimalla tietysti tässä edustaja alanko kahiluoto nosti erittäin tärkeän asian esiin elikkä tämän lapsiperheköyhyyden varmasti kannamme siitä yhtä suurta huolta kaikki mutta se ei ole vain sitä taloudellista köyhyyttä taloudellista puutetta vaan siellä on monenlaisia erilaisia ongelmia näissä perheissä ja tämän takia hallitus on aivan erityisesti halunnut kiinnittää tähän ongelmaan nyt huomiota ja luoda sellaisen muutoksen joka kantaa ja kestää pitkälle tuleville vuosille jotta me voimme näitä perheitä ja lapsia ja nuoria

arvoisa puhemies viime hallituskaudella sosialidemokraattien yksi silmäterä oli tämä varhaiskasvatuslain uudistaminen joka tehtiin lasten parhaaksi sehän muodostaa tämän hoidon hoivan ja kasvatuksen kokonaisuuden jolla parannetaan lasten oppimisen edellytyksiä koulutuksellista tasa arvoa syrjäytymisen ehkäisyä oikeutta leikkiin ja kulttuuriin

yksikään asiantuntijataho ole tukenut tätä hallituksen esitystä te herra pääministeri olette rationaalinen analyyttisesti ajatteleva henkilö nyt kun on ollut vähän näitä katumisviikkoja takana on esityksiä peruttu arvioitu uudelleen niin eikö nyt ole oikea hetki myös lasten oikeuksien kannalta tämän varhaiskasvatuslain uudelleenarviointia

arvoisa puhemies hallituksella on vaikea tehtävä tasapainottaa koko kokonaisuus iso urakka mikä meillä on edessämme neljän miljardin säästöt löytää löytää kasvun edellytykset ja tehdä nämä isot uudistukset tämä eläkeläisten asumistukiasia ja lääkeleikkaukset ovat olleet asia jonka ministeri mäntylä on nostanut kauan sitten esille olemme kivenkoloista koettaneet löytää siihen ratkaisua jo useamman viikon ajan pienistä puroista löysimme siihen korvaavat säästöt on erittäin epätodennäköistä ja vaikeaa että löytyisi muihin asioihin vielä samalla tavalla säästöjä nämä kaksi asiaa on nyt priorisoitu sellaisiksi joihin korvaavat säästöt löytyivät

sipilän hallituksen silmäteristä on lapset ja perheet eikä se näy vähiten esimerkiksi ministerien titteleissä ministerit toki tulevat ja menevät teoilla on merkitystä lapsi ja perhepolitiikan uusi asento on yksi tämän hallituksen silmäterä meillä on lähdössä eteenpäin muutosprosessi jossa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia jotka tarvitsevat sen yhteiskunnan tuen kun perheen voimat eivät riitä siihen kasvatustyöhön tämä työ on on alkanut parisen viikkoa sitten ja ensimmäisiä tuloksia on nähtävillä ensi vuoden kevättalvella tämä on yksi tämän hallituksen silmäteristä

arvoisa puhemies muistuttaisin oppositiota että oppositiosta käsin ei tehdä päätöksiä joten kiitos ministeri mäntylä tästä eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruuttamisesta meillä meillä ei ole mitään tutkimusnäyttöä siitä että osa aikainen varhaiskasvatus vaarantaisi lapsen kasvua ja kehitystä meillä on tänäkin päivänä todella paljon lapsia osa aikaisessa varhaiskasvatuksessa ja kysyisin oppositiosta sitä asiaa jos tämä on

on lapsen oikeus niin ei kai hallitus ole sitä mieltä että siitä pitäisi tehdä velvoittava koska meillä on myös paljon lapsia jotka ovat kokonaan tämän varhaiskasvatuksen ulkopuolella

arvoisa puhemies samaan aikaan kun joudutaan tekemään näitä kipeitä valtionta louden tasapainottamispäätöksiä me pyrimme siihen että pystyisimme sitten myös vahvistamaan näitä palveluita minä tiedän että tämä yhtälö ei ole helppo mutta me emme elä erityisen helppoja aikoja nyt me elämme suomessa erittäin vaikeita taloudellisia aikoja joissa viime kaudella käytiin paljon keskustelua siitä että nyt tarvitaan päätöksiä ja nyt pitää ryhtyä taloutta tasapainottamaan tämä hallitus on siihen lähtenyt ja ne teot ja eri väestöryhmiä valitettavasti myöskin lapsiperheitä ja ja koulutusta se on kipeä paikka meille kaikille mutta pitää katsoa sitä isoa kuvaa ja sitä että jos me jatkamme elämistä niin kuin nyt niin tämä velkataakka siirtyy niille seuraaville sukupolville eli juuri niille lapsille ja nuorille joista me nyt puhumme ja hiljaa pikkuhiljaa näivettyvät meidän palvelut joita pitäisi kuitenkin koko ajan pystyä kehittämään eli nyt tarvitaan paitsi näitä kipeitä säästöjä ja kestämistä

arvoisa rouva puhemies edustaja huhtasaarelle voisin todeta että subjektiivinen päivähoito oikeus on lapsen oikeus se ei ole vanhempien oikeus minä toivoisin että te ymmärtäisitte tämän että se on on ollut historiallinen saavutus se tukee naisten ja miesten tasa arvoa ja työelämän tasa arvoa mutta ilmeisesti te ette oikein ymmärrä mitä se tarkoittaa että se on lapsen oikeus

elikkä minulla on viisi lasta joista kaksi on ollut kunnallisessa päivähoidossa itse olen käyttänyt kotihoidon tukea ja ollut hoitamassa lapsia sillä ja olen ollut äärimmäisen kiitollinen ja onnellinen siitä että on ollut mahdollisuus valita että olen myös pystynyt olemaan kotona tästähän tässä on kysymys mutta nyt hallitus on epäämässä vanhemmilta oikeuden tähän varhaiskasvatukseen ja lapselta oikeuden tähän varhaiskasvatukseen kysymys on juuri tästä siksi kysynkin arvoisalta hallituksen ministeriltä miksi te olette tekemässä tämän

oikeutta puolusta arvoisa

hallitus on tänään puhunut paljon siitä että ovat ehdottomasti lasten asialla ja lasten puolesta mutta viesti on jotenkin kaksisuuntaista tavallaan myönnetään leikkaukset sanotaan että ne ovat kipeitä mikä viestisi että se on väärin ja toisaalta ikään kuin nostetaan itseä jalustalle että nimenomaan lasten etua ajetaan mutta haluaisin myös lyhyesti nostaa esille turvapaikanhakijat joissa on myöskin paljon lapsiperheitä jos hallitus ajaa lasten etua kun nimittäin olen ymmärtänyt että sosiaali ja terveysministeriössä ollaan pikavauhdilla valmistelemassa esitystä että tulisi tämmöinen oma kotouttamisjärjestelmä niille jotka ovat oleskeluluvan saaneet ja tähän tulisi alempi tuloluokka eli luodaan sosiaalijärjestelmää missä on ryhmä joka saa alempaa tukea niin millä tavalla tämä on lapsiperheiden etua ajavaa tai lasten etua ajavaa tai millään tavalla järkevää kotouttamispolitiikkaa että pienistä rahoista luodaan vielä pienempi ikään kuin tuloluokka missä ihmisten pitäisi luoda paikkansa tässä yhteiskunnassa kun ovat kysymyksessä lapset ja lapsiperheet joiden täytyisi kotoutua löytää kieli ja paikka yhteiskunnassa

tämä uusi kotouttamisjärjestelmä jota sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan ei kannata nyt näitä kahta asiaa lähteä yhdistämään koska myöskin sosiaali ja terveysministeriössä tehdään erittäin paljon töitä sen eteen ja paljon käydään keskusteluja muun muassa itse olen käynyt useampia keskusteluja lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilan kanssa nimenomaan siitä me voimme tehdä paremmin nimenomaan puhutaan näistä toisen polven maahanmuuttajanuorista puhutaan näistä lapsista ja nuorista jotka tulevat nyt tänne turvapaikanhakijoina ja nimenomaan haetaan niitä yhteisiä ratkaisumalleja on puhuttu muun muassa kokemusasiantuntijuudesta siitä lähtökohdasta että nämä nuoret lapset itse voivat kertoa sen mitä he näkevät mitä me voimme tehdä paremmin eli kyllä me kannamme siellä stmssä ihan aidosti huolta myöskin näitten maahanmuuttajanuorten ja lasten asiasta ja teemme siellä töitä sen puolesta

puhemies tuntuu välillä että muistammeko tässä salissa miksi se se subjektiivinen päivähoito oikeus kokopäivähoitoon kahdeksaankymmeneenviiteen säädettiin jotta kunnat nimenomaan sitoutuisivat järjestämään tämän päivähoidon perheelle jossa molemmat vanhemmat ovat töissä oulussa on hyviä esimerkkejä siitä että yhdeksän tuntisella avoimen päiväkodin joka on jo kolmekymmentäviisi vuotta ollut toiminnassa toiminnalla saadaan laadukasta varhaiskasvatusta ja on tutkimuksia myöskin siitä että sitä enemmän saadaan sen yhdeksän tunnin aikana kuin sen kahdenkymmenen tunnin päivähoidon aikana onko ministerillä tietoa tästä oulun esimerkistä ehkä myöskin kiinnostusta tulla tutustumaan kyseessä on kuitenkin seutu joka vastaa lähes kolmanneksesta suomen tämän hetken nettosyntyvyydestä
arvoisa puhemies olen tietoinen ja kuullut näistä oulun malleista ja ja myöskin teiltä edustaja talvitie olette ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa ja ja tuonut näitä oulun esimerkkejä tietoisuuteen ilman muuta meillä on eri puolilla suomea erittäin hyviä käytäntöjä joita kannattaa lähteä levittämään erilaisia malleja millä tavalla voi olla lapsille erilaisia palveluja jotka auttavat kussakin elämäntilanteessa olevia lapsia ja perheitä ja näitä hyviä käytäntöjä tietysti pyritään levittämään erilaisilla foorumeilla ja tuomaan laadukkaita lasten ja nuorten palveluja

hallitusohjelmassa mainitaan myös ainakin osittain että eu alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa lievennetään jotta saisimme taas viennin vetämään ja elinkeinoelämän pyörät ympäri maatamme pyörimään on meidän käytettävä kaikki mahdolliset keinot kysynkin taas vastaavalta ministeriltä miten tarveharkinnan lieventäminen etenee ja onko teillä kenties joitain täysin uusia ideoita ja innovaatioita siitä miten yritystemme työvoiman saanti tulevaisuudessa turvataan

hallitusneuvotteluissa sovittiin että tarveharkinnasta ei luovuta mutta siellä on tämä lievennys siltä osin kun on näitä asiantuntijoita asiantuntijatyöhön sopivia henkilöitä heidän osaltaan tämä on nimenomaan sitä sitä puolta missä kannattaa katsoa se osaaminen ja jos sille osaamiselle todellakin on käyttöä niin tässä suhteessa siinä tarveharkinnassa on näin tällä lailla on sovittu hallitusneuvotteluissa eikä ole muusta sovittu joten tästä pidetään kiinni

arvoisa rouva puhemies edustaja strand otti esille erittäin tärkeän asian haluaisinkin nyt kysyä vastaavalta ministeriltä ollaanko mietitty voisiko vastaanottokeskuksissa harjoittaa pienimuotoista työtoimintaa niin että heti maahan saapuvat turvapaikanhakijat oppisivat sen että suomessa pitää tehdä töitä että voi elättää perheensä ja pärjätä tässä maassa lisäksi tarkentaisin vielä vähän tätä edustaja strandin kysymystä onko hallitus valmis poistamaan kaikki karenssiajat turvapaikanhakijoilta niin että ei ole mitään makoiluaikaa joutenoloaikaa siellä vastaanottokeskuksessa

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä työn tekemisestä mahdollisimman äkkiä ylipäätään siitä että tekee jotain hyödyllistä siinä alkuvaiheessa kyllä siitä on puhuttu ja sitä ollaan viety eteenpäin siitä voitaisiin lähteä liikkeelle että esimerkiksi tämmöinen kausityö voisi olla se ensimmäinen vaihe missä tätä voitaisiin

mihinkä te viittasitte tästä työnteko oikeudesta niin kuin äsken sanoin kyllä me olemme näihinkin asioihin kiinnittäneet huomiota ja me olemme sitä mieltä temin puolella että mahdollisimman nopea työllistyminen on kaikkien etu myös maahanmuuttajien ja tietenkin tämän yhteiskunnan ja tämä tämmöinen niin sanottu makoilu kimblen pelaaminen jalkapallo vaikka on hieno laji

arvoisa rouva puhemies esitän juuri tänään julkaistavassa teoksessani siirtolaiskriisi ratkaisuksi nimenomaan sitä että heti ensimmäisen kolmen kuukauden aikana voi tehdä tällaisia avustavia töitä jotka eivät vaikuta normaaleihin työmarkkinoihin tällä hetkellä ongelmallista on se että monella ihmisellä joka suomeen tulee

arvoisa puhemies edustaja elo kirjailija elo osui kyllä ihan asian asian ytimeen kyllä juuri näin on näin on tarkoitus toimia eli on nämä avustavat työt kyllä meillä on tavallaan myös se velvoite siitä että kun jotain jotain saa niin sen eteen täytyisi jotain tehdä eikä pitäisi olla mikään ongelma esimerkiksi tehdä risusavottaa mutta sitten se sotkeeko se näitä työmarkkinoita meillä ei todellakaan ole aikomus järjestää mitään ohituskaistaa maahanmuuttajille heitä kohdellaan ihan samalla tavalla kuin muitakin totta kai heillä on sellaisia erityispiirteitä kuten kielikoulutus joka on tietenkin erona suomalaiseen mutta ei mitään ohituskaistoja ole tarkoitus rakentaa eikä vastakkainasettelua meillä on se kolmesataaviisikymmentätuhatta työtöntä ja muutenkin tarpeeksi haastetta siinäkin nämä tulevat lisäksi siihen ja heitä kohdellaan

mahdollista meillä on ennuste tällä hetkellä että kolmekymmentäviisi viiva neljäkymmentä prosenttia nyt suomeen tulleista turvapaikanhankijoista tulee saamaan turvapaikan mielestäni kaikkein tehokkainta on se mitä nyt tehdäänkin yhdessä maahanmuuttoviraston kanssa että pyritään puristamaan nämä päätökset mahdollisimman nopeasti nyt ne venyvät väliaikaisesti kun on tullut niin paljon tulijoita yli puoleen vuoteen valitettavasti mutta hyvin nopealla tahdilla me pyrimme siihen että päästään kevään aikana kolmeen kuukauteen ja sitten vielä parempaan kuin tänä päivänä eli jopa sinne kuukauden kahden käsittelyaikoihin silloin niille jotka suomeen

todellakin ensiarvoisen tärkeätä tässä tilanteessa jossa nyt olemme huolenaiheita kuitenkin tuon kotouttamisen onnistumisessa riittää vattin raportin mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen on heikompaa kuin kantaväestöllä ja tämä meillä suurempi kuin muissa pohjoismaissa tai pohjois euroopan maissa myöskin vieraskielisten perheiden peruskoulun suorittaneilla nuorilla on kuusinkertainen riski joutua ulkopuoliseksi eli nuoriksi jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä onkin tärkeätä korostaa erityisesti toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyä osana laajempaa yhteiskunnallista kehitystä myöskin meidän lainsäädäntömme ja poliittiset periaatteemme aika hyvin ottavat maahanmuuton huomioon mutta mutta esimerkiksi hallitusohjelmatasolla maahanmuuttopolitiikalle on annettu vain hyvin niukasti tilaa noin kymmenisen riviä ja meillä myöskin kotouttamispolitiikkaa resursoidaan aivan aivan liian vähän vieläkin oletteko arvoisa hallitus laatimassa tällaista hyvin laajaa väestöpoliittista ohjelmaa tai strategiaa jossa myös

arvoisa puhemies vastaan omalta osaltani siitä että on tällä tietoa tämän kuun lopussa tarkoitus tulla julki kotouttamisen toimintasuunnitelman kanssa eli me olemme pohtineet oikeasti näitä asioita joka näkökulmasta ja kuten tässä ministeri orpo äsken mainitsi me joudumme myös samalla miettimään uusia tapoja toimia koska tämä haastaa meidät aivan eri tavalla kuin aikaisemmin siinä suhteessa näille ryhmille joilla ei ole sitä osaamista nämä osaamiserot ovat todellakin suuria me joudumme luomaan uusia polkuja ja miettimään uusia keinoja ja sen takia me haluamme kuulla sitä kokemusta myös muualta euroopasta miten he ovat näitä asioita tehneet ja sieltä voi olla oppia mutta samalla me tarvitsemme järjestöjä me tarvitsemme yhteistyötä kaikilta toimijoilta ei tämä ole pelkästään hallituksen ja valtiovallan tehtävä vaan kyllä tässä tarvitaan monta toimijaa mukaan silloin me ehkä selviämme tästä valtavasta haasteesta

tarttuisin tähän tarveharkintakysymykseen meillä on muun muassa pohjanmaalla aika on ulkomaalaisia työntekijöitä ja ihan käytännön näkökulmasta tilanne on se että jos henkilö tulee eun ulkopuolelta esimerkiksi kasvihuoneeseen töihin närpiöön ja jos hän parin vuoden kuluttua haluaa vaihtaa alaa esimerkiksi metallityöhön ja vaikka hän olisi itse metallimies niin hän ei voi vaihtaa työpaikkaa ilman että saadaan lupa vaihtaa elikkä tässä on valtava byrokratia se yrittäjä joutuu tekemään töitä sen eteen että hän saa sen henkilön palkattua ja henkilö itse joutuu tekemään paljon byrokraattista työtä millä tavalla hallitus aikoo tätä normien purkua helpottaa jotta tulevaisuudessa näillä pk yrityksillä olisi helpompi tilanne vaihtaa työntekijöitä ja ja jotta nämä ihmiset myös tuntevat että he pystyvät kotoutumaan suomeen ja että heidät hyväksytään täällä

arvoisa puhemies se on ihan totta että meillä on tällaista byrokratiaa toisaalta minä itse ymmärrän tämän tarveharkinnan nimenomaan niin että me harkitsemme tarvitsemmeko me näitä ihmisiä ja jos sellainen tarve on niin silloinhan se on ok mutta tämä ammatinvaihtokysymys ja siihen liittyvä tämmöinen byrokratia ovat niitä asioita joista me nyt sitten yhdessä esimerkiksi ministeri vehviläisen kanssa työllisyyden sateenvarjon alla on on näitä kaikenlaisia normeja suorastaan välillä järjettömyyksiä joita on syytä miettiä joita voidaan voidaan aivan pienelläkin vaivalla poistaa eli kyllä tämä on semmoinen asia mihinkä kiinnitän kyllä vakavaa huomiota kiitos tästä viestistä otan tämän tosissani
seuraava kysymys edustaja östman
arvoisa rouva puhemies viime päivinä julkisuudessa on paljon puhuttu vuokra asuntoyhtiöiden suurista voitoista jotka menevät osinkojen muodossa verovapaasti niiden omistajille muun muassa ay liikkeelle esimerkiksi vvon omistajille maksamat osingot ovat viisinkertaistuneet vuodesta kaksituhattakahdeksan yksityisen yrityksen omistajille maksamat osingot eivät sinällään ole väärin vvon tapauksessa on kuitenkin kaksi ongelmaa ensinnäkin yhtiön asunnoista kolmannes on valtion tukemia ara asuntoja ja toiseksi iso osa korkeista ja ja koko ajan nousevista vuokrista maksetaan valtion asumistuen kautta ammattiyhdistykset ja liitot saavat verovapaiden osinkojen lisäksi myös kahdensadan miljoonan euron verotuen kysyn mitä hallitus aikoo tehdä pysäyttääkseen verovarojen ohjautumisen ay liikkeelle ja yksityisille yrityksille ja niiden omistajille näissä tapauksissa

arvoi arvoisa puhemies edustaja östmanin kysymys on hyvä ajankohtainen ja tärkeä juuri tuo asumiskulujen hillitseminen on yksi hallituksen asuntopolitiikan tavoite jotta kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa olisi tarjolla tähän ongelmaan puuttuva hallituksen esitys on annettu se on täällä eduskunnan käsittelyssä missä juuri rajataan vuokra asunnontuottajien oman pääoman tuotto kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin toivon että tämä

ammattiyhdistykset ja liitot saavat verovapaiden osinkojen lisäksi myös kahdensadan miljoonan siis nolla pilkku kahden miljardin euron verotuen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden kautta aikooko hallitus puuttua näihin käytäntöihin ja laajentaa verotusta koskemaan myös rikkaita säätiöitä ja ja lopettamaan ammattiyhdistysten verotuet

arvoisa rouva puhemies verotusta pyrimme totta kai kuten kaikki hallitukset katsomaan kokonaisuutena jossa ensimmäisenä perusperiaatteena on laaja veropohja ja matalat verokannat toisena perusperiaatteena on se että järjestelmä on vakaa ja kutakuinkin yksinkertainen olemme tehneet suuria veroratkaisuja osinkoverotuksen kohdalla yritysverotuksen kohdalla ja monen muun kokonaisuuden kohdalla tällä hetkellä meillä ole ohjelmassa laajaa verosuunnitelmaa mutta se sanomattakin on selvää kun lähdemme esimerkiksi tarkastelemaan sote rahoitusta että joudumme katsomaan monia kokonaisuuksia uudestaan mutta tässä vaiheessa ei ole suunnitteilla mitään muuta kuin selvityksiä muun muassa säätiöiden verotuksesta

puhemies tarvitsemme suomeen kohtuuhintaisia asuntoja erityisesti tarvitsemme näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tänne pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin valitettavasti nämä yhtiöt joista tässä oli kyse eivät ole viime vuosina juurikaan rakentaneet näitä kohtuuhintaisia kohtuuhintaisia asuntoja se on jäänyt lähinnä kuntien omien yhtiöiden varaan tästä syystä kysynkin hallitukselta miten aiotaan sitten varmistaa että näitä kohtuuhintaisia asuntoja pysyvästi tai mahdollisimman pitkään vuokrakäytössä olevia asuntoja rakennetaan teillä on ehdotus tästä kymmenen vuoden niin sanotusta välimallista joka tarkoittaa sitä että nämä asunnot pysyvät kymmenen vuotta vuokrakäytössä ja niillä on mahdollisuus rahastaa tämä on minun mielestäni erittäin huonoa asuntopolitiikkaa miten varmistatte sen että pysyviä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja rakennetaan erityisesti tänne pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin
kiitän edustaja mylleriä arvoisa rouva puhemies tästä hyvästä kysymyksestä itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa sdpn riveistä tunnustettiin että asuntopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta tähän saakka koska sitä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ei ole todellakaan ollut aiempina vuosina toivottuun tahtiin

yleiskeskustelun aloittaa edustaja viitanen

arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnassa kun käsiteltiin ensi vuoden verotusta niin kyllä selkeästi esille tuli se että se liikkumavara on kovin niukka mitä mitä nyt on ensi vuoden veroasteikko sekä tuloverotus heijastelevat niukkaa veropolitiikan liikkumavaraa ja toisaalta tarvetta sopeuttaa julkista taloutta etupainotteisesti mutta ensi vuoden verotuksessa on sekä kiristäviä elementtejä että myös verotusta keventäviä elementtejä ja ennen muuta niin kuin olemme pitäneet esillä ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin pääpaino näissä toimissa pitää olla työn verotuksen keventämisessä niin että kaikissa tilanteissa työnteko olisi aina kannattavaa hallitushan on varautunut myös merkittävään ansiotuloverotuksen keventämiseen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jos näissä valtiontalouden tasapainottamistoimissa saavutetaan niitä yhdessä sovittuja tavoitteita nämä kevennykset tulisivat niin työtä tekeville kuin eläkeläisillekin ja ne ovat varmasti sellaisia mitä toivottavasti kaikki haluavat tavoitella niin työmarkkinajärjestöissä työnantajat kuin työntekijät ja me kaikki poliitikot ja ja uskon että ja niitä odottavat myös kaikki suomalaiset kyllä elikkä eläkeläisille myös tulee tuosta miljardista oma osuutensa totta kai ensi vuonna merkittäviä muutoksia tulee myös siihen että pienituloisille pieni ja keskituloisille jää enemmän rahaa valiokunnassa pidettiin yleisen ostovoiman kannalta tätä hyvänä ratkaisuna että työtulovähennystä korotetaan tuhanteenkahteensataankuuteenkymmeneen euroon ja toisena mikä on tässä tilanteessa varmasti perusteltua on tuon solidaarisuusveron alarajan laskeminen niin että yhä useampi osallistuu myös sitä kautta näihin yhteisiin talkoisiin mutta niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan pitää kuitenkin muistaa se että meillä on tärkeää että pystymme pitämään myös kiinni osaavasta työvoimasta ja niin kuin täällä valiokunnan mietinnössä todetaan tämä solidaarisuusvero on linjassa yleisen veronmaksukykyisyyden periaatteen kanssa mutta valiokunta uudistaa kuitenkin aiemman toteamuksensa jonka mukaan kiristys kohdistuu osaavimman ja kansainvälisesti liikkuvimman työvoiman työn verotukseen

ja myös se on osa osa tätä kokonaisuutta mutta itse toivon että talouden tasapainottamisessa päästään toimista tavoitteisiin ja hyvään lopputulokseen niin että vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tuo miljardin veronkevennys ansiotuloverotukseen niin työntekijöille kuin eläkeläisille voidaan tehdä sitä kohden tässä nyt

arvoisa puhemies siinä kyllä edustaja heinonen meni tyylikkäästi kaksilla rattailla vähän niin kuin keskusta meni tässä liikennevälikysymyskeskustelussa ja näitten junien lakkauttamisissa pari päivää sitten ensin hän sanoi että on hyvä että lasketaan mutta sitten hän korosti että täytyy kiinnittää huomiota ettei kuitenkaan näiltä hyvin ansaitsevilta liikaa oteta mikä tässä on totuus tässähän on totuus se että kyllä solidaarisuusveron alarajaa laskettiin mutta samaan aikaan työtulovähennystä venytettiin niin että siitä tuli alkuperäiseen esitykseen nähden enemmän hyötyä tänne suurituloisimmille jolloin lopputulema on se että itse asiassa kansanedustajan ei suinkaan kiristy ensi

ja sitten edelleenkään ei tule vastausta tähän eläkkeensaajan verotukseen kokoomukselta mikä on se linja onko se linja se että eläkkeensaajan pitää maksaa enemmän veroa onko se linja se että te yritätte korjata tämän jos yritätte niin milloin te teette tämän vai onko se se että nyt ollaan vain hiljaa ja katsotaan mitä tapahtuu kertokaa edustaja heinonen

rouva puhemies tässä oli kokoomuksella kahdet rattaat liittyen tähän solidaarisuusveroon mutta oikeastaan aika huolestuttavaa on se että kun puhutaan sitten tästä eläkkeensaajien verokysymyksestä niin siinä kokoomuksella on jo kolmet kolmet rattaat eli tavallaan olemme kuulleet kokoomuksesta senkaltaisia mielipiteitä että tämä on ihan oikein sen esitti muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sitten täällä on esitetty kokoomusedustajien toimesta toiveita että kyllä tämä pitää myöhemmin korjata ja kolmas oli tämä että se oli keskustan syy sinänsä väärin mutta keskustan syy tässä nyt tuli jälleen kerran tämä filosofia esiin että kyllä tämä on väärin korjataan sitten myöhemmin tehdään sitten myöhemmin kevennyksiä muuhun minä nyt kysyn miksi pitää ensin tehdä tämä virhe miksi ensin pitää tehdä hölmö päätös josta kaikki tietävät oikein se ei ole reilua se ei ole vaalilupausten mukaista ja sitten ajatella että ehkä me sitten joskus tulevaisuudessa korjaamme kun hallitus on näitä katumusharjoituksia nyt paljon tehnyt niin tässä olisi nyt sellaisen paikka ei tehdä ensin hölmöä ja korjata sitten ja peruta myöhemmin tehdään nyt viisas ratkaisu ja

puhemies toistan sen mitä sosialidemokraateille olen aikaisemminkin täällä salissa sanonut kun vaaleihin mentiin ja hallitusneuvotteluihin mentiin kokoomuksen tavoitteena oli että kevennykset ansiotuloverotukseen olisi tehty tuloveroasteikkoon jolloin se olisi samalla tavoin kohdellut sekä palkansaajia että eläkkeensaajia tosiasia on että hallitusneuvotteluissa sovittiin keskustan jo ennen vaaleja avoimesti kertoman tavoitteen mukaisesti että kevennys tehdään työtulovähennyksen kautta ja näin myös sitten sovittiin ja totta kai me täällä eduskunnassa puolustamme sitä ratkaisua joka on yhdessä hallitusohjelmassa ja hallitusneuvotteluissa sovittu sivumennen sanoen kun täällä on on viitattu siihen että hallitus on perunut omia ratkaisujaan ja että tässä olisi opposition mielestä taas oiva paikka perua omia aikaisempia ratkaisujaan niin jottei asiassa jäisi mitään epäselvyyttä haluan sanoa että itse en pidä lainkaan hyvänä politiikkana sitä että hallitus peruu jo aiemmin tekemiään ratkaisuja

arvoisa puhemies todellakin on niin että hallitus on jo monta monta kertaa joutunut taipumaan sen paineen alla jonka muun muassa oppositio yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa on luonut niitä asioita taitaa olla täällä voi tietysti naureskella ja kysellä mikä se vaikutus on mutta sattuu olemaan vain niin että kaikki ne asiat joissa hallitus on muuttanut linjaansa ovat juuri niitä asioita jotka oppositio on nostanut esiin kuten tämä eläkkeensaajien asumistuen asumistuen leikkaus mutta arvoisa puhemies tästä eläkkeensaajan verotuksesta vielä jos edustaja zyskowicz ei halua nähdä tätä päätösten perumisena niin voisiko ajatella että tekisitte tässä tämmöisen lisäpäätöksen jolla laajentaisitte tätä eläkkeensaajien eläketulovähennystä niin että eläkkeensaajan ei tarvitse ensi vuonna maksaa esimerkiksi kaksisataa euroa enemmän veroa tai jos pitää teidän mielestänne maksaa niin kuinka paljon teidän mielestänne keskituloisen eläkkeensaajan pitäisi maksaa enemmän veroa kuin

puhutaan näistä perumisista niitähän on ollut kosolti sinänsä ne ovat hyviä asioita on erittäin hyvä että hallitus peruu esimerkiksi tämän tämän veronkiertäjien armahduslain mutta toisaalta me pääsisimme paljon helpommalla kun ensin ei tarvitsisi tuoda ja sitten perua kun kun nähtäisiin jo suosiolla että tämä on väärin tai ei ole oikeanlainen esitys niin miksi se täytyy tuoda nyt me olemme jälleen siinä tilanteessa että miksi täytyy ensin tehdä tämä verovääryys jättää eläkkeensaajien verotus palkansaajiin nähden epäoikeudenmukaiselle tasolle kun sen voi ihan nyt vain korjata ja tehdä myös niin kuin edustaja lindtman sanoi tämmöisen laajennuksen että päätetään laajentaa nyt eläkkeensaajillekin tämä tasavertainen oikeus minä ihan oikeasti nyt vetoan teihin arvoisat hallituspuolueet koska te tiedätte että on mahdollista että myöhemmin sitten kaduttaa niin voisitteko te nyt ajatella että kun me täällä eduskunnassa kohta tästä äänestämme tukisitte tätä sdpn lakialoitetta missä tämä asia korjattaisiin

ihan yhteen yksityiskohtaan vain tässä kohti kun edustaja viitanen sanoi että hallitus veti takaisin oliko se nyt veronkiertäjien verosäädöksen siis aktiivinen katuminenhan oli kyseessä ja viitanen kyseenalaisti että miksi tällaista edes tuotiin se tuotiin sen takia koska viime kaudella verojaosto yksimielisesti pyysi että tällainen esitys tuodaan eduskunnan käsittelyyn kaikki puolueet olivat sen takana ja sen tähden se tuotiin hallituksen

ei hallitus ole opposition paineesta mitään perunut vaan on tullut siihen tilanteeseen että on katsonut että on kohtuullista tehdä toisin tässä vaiheessa mutta peräänkuulutan kyllä vasemmistolta ja sosialidemokraateilta vastuuta tästä kokonaistaloudellisesta tilanteesta mitä tulee pienituloisiin niin hallitushan on vapauttamassa yli kolmesataatuhatta pienituloista yle verosta kokonaan ja siinä joukossa on paljon eläkeläisiä muistakaa tämä alaraja nousee viidestäkymmenestäyhdestä eurosta seitsemäänkymmeneen euroon eli sillä on aika merkittävä vaikutus niissä tuloissa

rouva puhemies minusta oli mielenkiintoista kuulla tämä edustaja lintilän puheenvuoro sinänsä mutta tietenkin voisin toivoa että edustaja lintilä ottaisi nyt kantaa sitten tähän eläkkeensaajien verotukseen koska kokoomuksen kolmas linjahan on tämä edustaja zyskowiczinkin linja sanotaan että tämä on sinänsä väärin mutta tämä on keskustan syy

johti tähän että että valtiovarainministeri stubb kokoomus on tämän esityksen tänne kaiken kaikkiaan tuonut painostitteko nyt niin pahasti sitten että kokoomus joutui tässä taipumaan vai oliko niin että siellä neuvotteluissa oli edustaja satonen joka piti hyvänä tätä että eläkkeensaajien verotusta eriarvoistetaan tietenkin me olisimme kiinnostuneita tietämään miten tämmöinen on mahdollista että minusta aika aika epäoikeudenmukainen ja hölmö esitys tänne ylipäätään on on sitten tuotu tuotu jospa vähän valottaisitte tätä tiedättekö te mikä se

arvoisa rouva puhemies itse pidän myönteisenä sitä että tällaisessa tilanteessa kun liikkumavara on pieni hallitus laittaa työnteon kaiken edelle itse asiassa työnteko pitää laittaa kaikessa mitä nyt tehdään edelle ja ja pidän myös sitä hyvänä että

ja perusvähennyksellä pystymme ennen muuta tekemään nyt sitä kevennystä pieni ja keskituloisille ja takaamaan ja turvaamaan edes hieman tässä vaikeassa paikassa heidän ostovoimaansa se on hyvä ratkaisu ja minun mielestäni

puhemies ensinnäkin tästä takuueläkkeestä eihän kyseessä ole korotus kyseessähän on hallituksen eläkehuijaus siis edustaja heinonen annatte ensimmäisenä vuotena pikkasen lisää ja sitten heti seuraavina vuosina otatte sen pois niin että hallituskauden päätteeksi takuueläkkeen saajatkin ovat miinuksella se on totta tämä teidän takuueläkkeen korotuksenne on eläkehuijaus älkää yrittäkö sitä valkoiseksi puhua arvoisa puhemies nyt tuli uutinen edustaja heinonen totesi että on aivan oikein että tämä veronkevennysvara kohdistetaan vain tänne työtulovähennyksiin

heinonen kun te olette valtiovarainvaliokunnan keskeinen kokoomusjäsen niin onko teidän linjanne nyt se että keskituloisen eläkkeensaajan pitääkin maksaa enemmän veroa samoista tuloista ja kun kerran nyt näin teidän mielestänne on niin onko sille jotain rajaa riittääkö kaksisataaviisikymmentä euroa vai kuinka paljon tuhatviisisataa euroa ansaitsevan eläkkeensaajan pitää teidän mielestänne maksaa enemmän veroa kuin saman verran ansaitsevan palkansaajan kertokaa

arvoisa puhemies kyllä tämä eläkeläisten verotusasia on on aidosti aika iso asia kuitenkin monelle kohtuullisen pientä eläkettä saavalle parisataa euroa on iso raha

tässä nyt ruvetaan tämän hallituksen toimesta luomaan vastoin ennen vaaleja annettuja lupauksia on merkitys näiden ihmisten toimeentulolle ja siksi on oikein että eläkeläiset kuulevat ketkä tämä keskustelu on erittäin tärkeä edustaja kankaanniemi on sen verran kokenut parlamentaarikko että hän käytti puheenvuoron muttei vastannut tähän asiaan eikä kertonut omaa kantaansa siitä pitääkö eläkeläisiä verottaa enemmän kuin työssä olevia edustaja heinonen nyt vihdoinkin otti kannan ja sanoi jos ymmärsin oikein että näin pitää tehdä että tämä on itse asiassa oikea linja ja odotan että edustaja zyskowicz nyt sitten kuuntelee edustaja heinosta ei tässä kannata keskustaa syyttää vaan tämä on itse asiassa kokoomuksenkin linja tämä eläkeläisten verotuksen suhteellinen kiristäminen suhteessa palkansaajiin mutta tämä on myös moraalinen kysymys moni eläkeläinen kokee että heitä ei arvosteta ja että he ovat huonompiosaisia tässä yhteiskunnassa henkisessä mielessä että heille ei anneta sitä arvoa mikä tasaveroiseen kohteluun kuuluu tähänkin näkökohtaan täytyy kiinnittää huomiota

kuuntelen aina tarkalla korvalla sitä mitä edustaja heinonen sanoo edustaja heinäluoma en ole syyttänyt keskustaa mistään olen kertonut mitä vaalien alla eri puolueet tavoittelivat tältä osin ja mihin hallitusneuvotteluissa yhdessä päädyttiin

suurta huolta sosialidemokraatit nyt tässä tilanteessa kantavat siitä että palkansaajia ja eläkkeensaajia verotettaisiin yhdenmukaisesti nimittäin viime vaalikaudella kun sosialidemokraateilla oli valtiovarainministerin salkku lanseerattiin tähän maahan eläkkeensaajien julmasti vihaama niin sanottu raippavero jolla nimenomaan kiristettiin hyvätuloisten eläkkeensaajien verotusta suhteessa saman tulotason palkansaajiin

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja zyskowicz tuossa ajatukseni luki ja kertoi aika lailla sen eli viime kaudellahan kävi näin että meillä erkanivat työntekijöiden ja eläkeläisten verotus itse asiassa oliko valtiovarainministerinä sitten rinne vai oliko urpilainen vielä silloin ja ja nimenomaan kyse oli tästä eläkeläisille tulleesta raippaverosta siinä tapahtui ensimmäisen kerran tämä erkaneminen ja eihän tietysti se että sosialidemokraattien johdolla on tehty tällainen virhe perustele sitä että nyt se olisi sen oikeampi edustaja zyskowicz kertoi tuossa sen mikä on ollut kokoomuksen tavoite näissä näissä ratkaisuissa ja itse edellä kerroin sen mihin sitten hallitusohjelmaneuvotteluissa on päädytty ja miten se ensi vuoden

vuoden kaksituhattaseitsemän eduskuntavaaleihin valmistautuessa kaikki puolueet mielestäni ainakin isot puolueet sitoutuivat siihen että eläketuloa verotetaan samalla tavalla kuin palkkatuloa ja me olemme lähteneet siitä että se oli aito lupaus joka annettiin näissä eduskuntavaaleissa sen mukaan mennään ei viime vaalikaudella suinkaan kiristetty tätä niin sanotusti hyväosaisten eläkeläisten veroa vaan se ratkaisu joka viime vaalikaudella tehtiin tarkoitti että tällä hetkellä tässäkin tuloluokassa eläkeläisiä ja palkansaajia verotetaan samalla tavalla ja jos edustaja heinonen nyt paneutuu tähän asiaan niin hän löytää tosiasiat veronmaksajain keskusliiton nettisivulta missä on tehty tämä tarkka vertailu ellen väärin tiedä niin onko siellä peräti kokoomuslainen toimitusjohtaja mutta oli minkä puolueen tahansa varmaan tämän tiedon saa sieltä eli pyydän että tämä merkitään eduskunnan pöytäkirjaan etteivät jää tämmöiset väärät tiedot täällä elämään ja sitten tullaan tämänkertaiseen edustaja heinonen ei tämä teidän mallinne korjaa yhtään mitään jos eläketulovähennystä ei kasvateta niin kuin demarit esittävät niin tästä tulee pysyvä ja sitten kun tehdään taulukkokorjauksia niin se sama ero siellä edelleenkin on pohjissa kyllähän teidän tämä täytyy verotuksen rakenteesta tietää tällä valtiopäiväkokemuksella

kyllä varmasti meidän yhteinen tavoitteemme on se että eläkeläisiä kohdellaan tasavertaisesti muiden kanssa mutta tässä tilanteessa arvoisat demarit tässä tilanteessa kun suomi on vapaassa syöksyssä joudumme katsomaan sen että työpaikkoja aitoja tuottavia työpaikkoja pitää luoda ja myös matalapalkka aloille ja tämä työtulovähennyksen neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron summan jakaminen eläkeläisille ja työssä oleville olisi sellainen ratkaisu joka mitätöisi koko koko politiikan on siis tässä tilanteessa erityisen perusteltua ja viisasta että työn työn tekemistä ja työn teettämistä edistetään ja tähän on hallitus suunnannut sen tähden tämän työtulovähennyksen pienituloisten verotus kevenee monella tavalla muutoin ja ja juuri takuueläke ja vastaavat korjaavat tätä tilannetta yle vero ja niin edelleen eli tämä on valittu linja ja me korjaamme eläkeläisten verotuksen niin pian kuin taloudellinen tilanne

rouva puhemies tässä tuli nyt tämän päivän toinen uutinen eli myös perussuomalaiset ihan kerta kaikkiaan vaativat että eläkkeensaajilla tulee olla kireämpi verotus kuin palkansaajilla te sanotte että nyt on pakkotilanne ja myöhemmin korjataan ja samaan aikaan perussuomalaiset teillä on varaa laskea autoveroa tällä kaudella kaksisataa miljoonaa euroa hupsista vaan kaksisataa miljoonaa euroa menee autoveron kevennykseen tällä kaudella mutta puhuitte aivan varmasti siellä vaalivankkureilla toreilla kauppojen edessä aivan toista tarinaa nyt kysyvät miksi minun veroni on sitten korkeampi ja epäreilulla tasolla palkansaajiin nähden tulevaisuudessa kun puhuitte aivan toista vaalien alla ettekö te ymmärrä aivan kuten edustaja heinäluoma sanoi tämä on vakava kysymys tämä on moraalinen kysymys kysymys on vaalilupauksista tässä on nyt takki kääntynyt ja siksi me olemme tässä hyvin tiukkoja ja edustaja heinoselle tiedoksi meillä on kyllä tarkat faktat koko viime kaudesta ja muistattehan että puheenjohtaja kynnyskysymys ensimmäisessä budjettiriihessään oli täytyy saada ylimääräinen

arvoisa rouva puhemies haluan yhden asian korjata eduskunnan pöytäkirjaan koska edustaja lintilä jakoi täällä väärää tietoa hän sanoi että viime vaalikaudella

edellytti että tämä tehokas katuminen tuotaisiin lakina eduskuntaan se ei pidä paikkaansa arvoisa puhemies se ei pidä paikkaansa valtiovarainvaliokunta lausumassaan edellytti sen asian selvittämistä viime kaudella valtiovarainministerit selvittivät sitä ja viime kauden viimeinen valtiovarainministeri antti rinne päätyi siihen että tätä esitystä ei tuoda eduskuntaan mutta arvoisa puhemies tämä hallitus sen tänne eduskuntaan toi ja onneksi hallitus itse päätyi harjoittamaan aktiivista katumista ja veti sen pois mutta arvoisa puhemies tämä edustaja kankaanniemen lausunto on merkittävä se on merkittävä viime vaalikentillä perussuomalaiset lupasivat eläkkeensaajille lisää rahaa käteen

nyt se että perussuomalaiset tässä hetki sitten ilmoittivat että he kannattavat sitä että samoista tuloista pitää eläkkeensaajan maksaa enemmän veroa se on kova linjaus se on päivän uutinen

kyllä tämä keskustelu sillä tavalla on hyödyllinen että kun tätä vähän aikaa tässä käsitellään niin alkavat tulemaan nämä kannat pikkuhiljaa esille tämä vaikenemisen kulttuuri murtuu ja edustajat joutuvat kertomaan mitä kantoja he edustavat toivon että keskisuomalainen antaa laajasti tilaa edustaja kankaanniemen mielipiteelle että eläkeläisiä pitää verottaa enemmän kuin työssä olevia palkansaajia toivon että tulee isosti tilaa tämän päivän keskustelulle ja sitä kautta äänestäjät näkevät mitä täällä todellisuudessa tehdään ja mitä siellä maakunnissa on sitten puhuttu ne ovat kaksi ihan eri asiaa ihan niin kuin tässä liikennevälikysymyksessä nähtiin siinähän keskustalaiset käyttivät meheviä puheenvuoroja maakunnissa on väärin tämä hallituksen linjaus ja sitten täällä todetaan että no se on itse asiassa ihan oikein ja ainut mahdollinen tämä eläkeläishomma on jäämässä tällä hallituksen linjauksella pysyväksi mitä me me olemme täällä kuulleet että pysyvästi eläkeläisiä ryhdytään verottamaan enemmän kuin palkansaajia ei tämä enää näytä olevankaan vain ensi vuoden homma vaan tästä ollaan tekemässä pysyvää virhettä ainut tapa tämän asian korjaamiseen on että eläketulovähennystä korotetaan niin kuin edustaja lindtmanin lakialoite kuuluu ja jos tässä halutaan nyt elää vaalilupausten mukaan niin silloin edustajien pitäisi äänestää tämän lindtmanin lakialoitteen puolesta

lyhyesti vain sen verran tästä verokeskustelusta että nyt pikkuisen nostetaan paremmin ansaitseville tuloveroprosenttia ja pääomaverostakin nipistetään hieman kuten edustaja pia viitanen omassa puheenvuorossaan tuossa alussa sanoi mutta toivoisin että kiinnittäisitte huomiota myös siihen toiseen puoleen että jos todellakin tuo pia viitasen tavoite toteutuisi että ihan älyttömille veroille mentäisiin se ihmismäärä jota tämä raippavero koskee on kovin pieni pääluvun mukaan se ei ole kovin iso nyt jos ajatellaan tätä että nostamme verotusta aivan loputtomiin jos ansiotuloverotus lähestyy aivan valtavan korkeaksi johtaa siihen arvoisa puhemies että meiltä porukkaa lähtee karkaamaan on parempi että nämä ihmiset pysyvät suomessa maksavat tänne veronsa ja pääomatuloveronsa myös pääomatuloistaan veronsa tähän maahan he investoivat ja rakentavat ja ostavat tavaroita jolloin työtä syntyy jokainen tällä keinoin syntynyt työpaikka on tuhat kertaa parempi tulo suomen valtiolle ja kunnille kuin yhdeltä ihmiseltä otettu

toivoisin että tutustuisitte tähän sdpn vaihtoehtoon monelta osin sdpn vaihtoehto perustuu keveämpään verotukseen kuin hallituksen vaihtoehto muun muassa ihan tällaiset pieni ja keskituloiset palkansaajat maksavat meidän esityksessämme vähemmän veroa kuin hallituksen esityksessä haluamme keventää palkansaajien verotusta eläkkeensaajien verotusta mitä tulee tähän

tämä hallitus luulee että työpaikkoja syntyy sillä että ensi vuodelle kilpailukyky pakastetaan ei tehdä mitään toimia työllisyyden eteen tässä ja nyt ja sitten kaksituhattaseitsemäntoista vaaditaan

viedään palkkaa viisi pinnaa sitten vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eikö nyt olisi aika kohtuullista että ne keillä on pääomia ketkä omistavat tai miljoonaperijät ketkä saavat miljoonan kaksi prosenttia tätä päivää enemmän solidaarisuusmielessä maksaa hallitus leikkaa kaikkein pieniosaisimmilta kaikkein köyhimmiltä kai se kaikkein hyväosaisinkin voi sen pienen

tämä keskustelu on kyllä erittäin mielenkiintoinen välein hallituspuolueiden edustajat ja erityisesti kyllä ministeriaitiosta enemmän kuin täältä sanovat että nyt tämä vain tekee kipeätä ja täytyy hyväksyä että on kipeätä ja nyt ei ole liikkumatilaa mutta sitten kun rupeaa katsomaan tarkemmin kenelle tämä tekee kipeätä niin kyllähän tämä nyt tosissaan tekee kipeätä niille kaikkein pienituloisimmille ihmisille jotka ennestään ovat jo vaikeuksissa

sitä enää näy yhtään missään vaan sitten huolenaihe ei ole enää pienituloinen eläkeläinen ei pienituloisista eläkeläisistä sanaakaan vaan sen sijaan ollaan huolissaan että jos osingoista joutuisi maksamaan hiukan enemmän niin voi kauheata voi hirveätä me olemme vaikeassa paikassa on parempi että kerätään lavealla veropohjalla missä ministeri stubb oli muuten ihan oikeassa kun hän sanoi että lavea veropohja ihan oikea tavoite

olen hämmentynyt tästä hoskosen puheenvuorosta vielä viime kaudella keskusta esitti täällä robinhood veroa kaikkein suurituloisimmille robinhood veroa ja nyt hoskonen on täällä huolissaan että jos tämä keskustan mika lintilän valmistelema tavoite toteutuu niin siinä käykin huonosti toimeentulevilta otetaan lisää veroa juuri äsken äsken sanoitte että ei saa sieltä ottaa liikaa pois mutta arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi anteeksi nyt vain mutta kun sanoitte että tämä on teidän tavoitteenne että eläkkeensaajat eivät maksa liikaa veroa suhteessa palkansaajiin niin näille tavoitteille ei kyllä perussuomalaisten tavoitteille valitettavasti hirveästi voi arvoa antaa koska teidän tavoitteennehan oli että tukipakettipolitiikka lopetetaan silti te päätitte tukea kreikkaa teidän tavoitteenne oli että duunari on palkkansa ansainnut silti olette valmis antamaan pakkolakiesitykset joilla leikataan duunarin palkkaa sanoitte että alle tuhat eroa tienaavat saavat lisää rahaa verovapaasti silti te te olette valmiita leikkaamaan kaikkein pienituloisimmilta ja ymmärrän sen jos tähän linjaan sanotaan että tavoite on se että eläkkeensaajia ei veroteta kireämmin kuin palkansaajia tässäkin asiassa te olette sitten kääntäneet takkia

rouva puhemies kyllä köyhän asia ja ja santeri alkion asia ja aate on aina taustalla mutta nyt haluan kuitenkin tästä pääomatuloverotuksesta sanoa sen verran että siitä on myös virheellisiä käsityksiä siltä osin että se olisi aina vain rikkaita koskeva vero meillä on paljon yritystoimintaa pientä yritystoimintaa metsätaloutta missä ainoat tulot voivat olla pääomatuloverotusta kyllä siinä maksetaan suhteessa huomattavasti korkeampaa veroa kuin mitä maksettaisiin pelkkänä ansiotuloverotuksena tämä on näkökohta joka jää hyvin usein huomioimatta ja epäkohta ja se että pelkästään pääomatuloja nostetaan ei kyllä korjaa myöskään valtion kassaa täysin se on tietysti hyvä että siinä on pientä porrastusta mutta siinäkään ei pidä kyllä enää ylemmäksi mennä

edustaja savola itse asiassa nosti erittäin tärkeän huomion esille mitä tulee pääomaverotukseen vasemmistoliittohan on on jo pitkään kannattanut sellaista mallia jossa myöskin pääomatuloja verotettaisiin progressiivisesti eli maksukyvyn mukaan mikä tarkoittaisi sitä että pienten pääomatulojen saajien verotus kevenisi ja vastaavasti suurten pääomatulojen saajien verotus eli niiden joilla sitä maksukykyä on verotus sitten kiristyisi me olemme myöskin sisällyttäneet meidän varjobudjettiimme ehkä pääomaverotuksen osalta vielä nostaisin esille yhden asian joka yleensä jää epähuomioon tässä keskustelussa ja joka koskee pääomaverotuksen rakennetta ja veropohjaa eli meillähän on myöskin suomessa ongelmana tarkastella esimerkiksi osinkoverotusta näitä aika mittavia verovapauksia jotka tähän pääomaverotukseen sisältyvät ja joiden johdosta pääomatulojen saajien todellinen veroaste yleensä on huomattavasti alhaisempi kuin mitä voisi luulla ihan puhtaasti veroasteikkoja lukemalla

jotta nyt ei tule väärinkäsityksiä kerrattakoon vielä että edustaja hoskonen kyllä lämpimästi kannattaa että raippaveroa otetaan jonkin verran mutta siinä pitää olla kohtuus siinäkin asiassa veroasteen nostaminen jatkuvasti ylöspäin johtaa vääjäämättä siihen että meillä työpaikat katoavat meillä pääoma katoaa tästä maasta me elämme avoimessa taloudessa portteja ei voi enää panna kiinni hyvät ystävät se on vain näin edustaja heinäluoma edustaa täällä erittäin vahvaa veropoliittista kantaa ja toimii kyllä ylituomarina siinä mikä on hyvin ja mikä on väärin ja mikä on oikein mutta hän omana valtiovarainministeriaikanaan poisti varallisuusveron eikö se ollut teiltä arvovalinta eikö sieluun silloin pistellyt vai mikä oli tilanne jos me tällä tiellä lähdemme kulkemaan että jatkuvasti emme mitään saisi täältä maasta ottaa tai paremminkin tehdä uudistuksia kehittää kokonaisveroaste on sellainen juttu että jos sitä nostamme kovin korkealle niin siinä kyllä työpaikat häviävät tämä on pääministeri sipilän hallituksen kanta ja sipilän kanta henkilökohtaisesti se on on hyvä kanta sitä

sataprosenttisen samaa mieltä edustaja hoskosen puheenvuoron loppuosan kanssa sataprosenttisen samaa mieltä ainoa kestävä tie on se että saadaan työllisyys nousemaan ja sen hyväksi pitää tehdä töitä myös käytännön teoissa esimerkiksi ensi vuoden työllisyysmäärärahat tai investointipäätökset ovat tässä suhteessa tosi näin se on mutta mitä varallisuusveroon tulee niin on syytä käydä se historia lävitse sen poistamisesta päätettiin tuloratkaisussa kyllä päätettiin tuloratkaisun yhteydessä hallitus teki tästä asiasta päätöksen se oli matti vanhasen hallitus ja valtiovarainministerinä oli antti kalliomäki mutta samaan aikaan tehtiin erittäin tärkeä verouudistus jossa päätettiin että osingot tulevat verolle osingot tulevat verolle ja se osinkojen tulo verolle tuotti valtiolle lähes viisisataa miljoonaa euroa ja varallisuusveron poisto laski valtion verotuloja noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa oikeudenmukaisuus siis lisääntyi yli neljäsataa miljoonaa euroa ja minä luulen että jokainen joka haluaa että on laaja veropohja ja kaikki tulot pitää tätä erittäin hyvänä kokonaisratkaisuna kokoomus tosin vastusti tätä raivokkaasti toisin kuin ministeri stubb tänään sanoi että laaja

puhemies edustaja lindtman käytti hiukan niukasti totuutta kun hän sanoi että keskusta keventää suurituloisten verotusta minä en oikein ymmärrä miten se on verotuksen keventämistä jos me nostamme pääomaveroa raja tiputetaan sinne seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteen kyllä minä pidän niitä ehdottomasti verotuksen kiristyksinä ja jos sieltä tulee tämä klassinen että oikeansuuntaista mutta riittämätöntä niin kyllä sielläkin jossain tulevat sitten rajat vastaan pitää nyt mieltää sekin että kun meillä kai tulonsaajista

euroa tienaa noin kolme pilkku viisi prosenttia niin emme me me voi siihen mennä että kaikki paine laitetaan sinne ja eiköhän tämä solidaarisuusveron tuloluokan tiputtaminen jo ole ihan selkeä kiristys suurempituloisille

vuotta sitten valtiovarainministeri eero heinäluoma runnoi täällä läpi kolmikannan ohi sen että varallisuusvero poistettiin sen tuotto oli sen jälkeen tehtyjen laskelmien mukaan toistasataa miljoonaa euroa vuosittain eli kun nyt se on kymmenen vuotta ollut poissa suomen neljältäkymmeneltätuhannelta kaikkein rikkaimmalta ihmiseltä niin toista miljardia olette antanut puhdasta rahaa suomalaisia euroja näille ökyrikkaille tämä on totuus ei olisi ollut mikään pakko poistaa varallisuusveroa vaan korjata sen epäkohdat ja sen lisäksi ottaa osingot verolle niin kuin olisi oikeudenmukaista ja ihan niin kuin nyt onkin

kahteenkymmeneen prosenttiin se olisi olisi voitu jättää esimerkiksi kahteenkymmeneenkahteen prosenttiin mutta teidän arvovalintanne oli palvella ekta ja äveriäitä

ymmärrän että kun hätä on suurin ja pitäisi ottaa vastuu niistä ratkaisuista mitä tänä syksynä eduskunnassa tehdään niin edustaja kankaanniemi mielellään käyttää aikaa kymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin tosin niihinkin tietysti virheellisellä tavalla se on selvä eikö teitä omatunto yhtään soimaa siitä mitä te kerrotte äänestäjille teidän tämän syksyn veroratkaisustanne koskien eläkeläisiä kerrotteko te heille että kun kymmenen vuotta sitten poistettiin varallisuusvero ja pantiin osingot verolle ja yhteistuotto oli yli neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa nettona valtiolle niin se oli huono diili elikkä kymmenen vuoden aikana se on yli neljä miljardia ja viidentoista vuoden aikana se on kuusi miljardia euroa tämänkö te kerrotte vai onko niin että te ette halua puhua tästä eläkeläisten asumisverosta ja yritätte viedä tämän keskustelun historiankirjoituksen puolelle

voi olla ottamatta osaa tähän mielenkiintoiseen pääomaverokeskusteluun olen aivan samaa mieltä kuin edustaja andersson siitä että pienyrittäjien jotka ovat pääomaveron piirissä kun he henkilöyhtiöitten ja toiminimien kautta toimivat pitäisi parantaa onneksi sipilän hallituksen hallitusohjelmassa onkin yrittäjävähennys heille ja myös tuottajille mutta pitää vähän muistipeliä pelata kun tuntuu että täällä pientä muistamattomuutta on sekä vasemmistoliiton että sdpn edustajilla edustaja andersson vasemmistoliitto olisi voinut viime hallituksessa keventää näiden pienyrittäjien verotusta sen sijaan alennettiin yhteisöveroa joka koskee pörssiyhtiöitä siitä eivät pienyrittäjät hyötyneet yhtään mitään tiedän että sosialidemokraatit tietävät tämän mutta kertaan nyt kuitenkin vielä sen että ei ole mitään verovapaita osinkoja mistään osakeyhtiöstä kyllä se yhteisövero menee siitä päältä pois jos on pieni osakeyhtiö se maksaa sen yhteisöveron ja sitten tulevat ne osingot siitä eivät ne ole mitään verovapaita taivaasta pudonneita yhdyn kyllä edustaja savolan arvioihin siitä miten esimerkiksi metsänomistajat sen tulonmuodostuksensa tuolla maaseudulla saavat

arvoisa arvoisa puhemies on valitettavaa että tämmöinen vasta toisen kauden kansanedustaja joutuu jälleen kerran kerran korjaamaan edustaja mika lintilää joka sanoi että kyllä nyt kun tulee yli seitsemänkymmentätuhatta euroa tienaaville veronkiristys niin se saa riittää ensinnäkin nyt tämä teidän kokonaisuutenne tarkoittaa sitä että esimerkiksi kansanedustajan

euroa vuodessa käteenjäävät tulot pysyvät ennallaan ensi vuonna ei ole kiristystä vaikka te mainostatte tätä yli seitsemänkymmentätuhatta euroa tienaavien kiristykseksi itse asiassa se esitys jonka te lintilä valmistelitte viime kaudella robinhood vero kertokaa miten se kohtelisi yli seitsemänkymmentätuhatta euroa tienaavia nyt te vastustatte täällä omaa esitystänne kun sanoitte että enää ei voi ottaa eli kansanedustajan tulotaso pysyy ennallaan mutta arvoisa puhemies uutinen on on se että kyllä perussuomalaiset ovat nielaisseet tämän porvarien asialistan kaikkine karvoineen päivineen ja puolustelevat sitä politiikkaa jolle kokoomus taputtaa ensin palkanleikkaukset ja nyt veropolitiikassa täysin oikeistopuolueen agenda jossa köyhä kansa on unohdettu ja toimi kankaanniemi on täällä kärjessä sitä politiikkaa puolustelemassa mitä sanovat ihmiset keski suomessa

harhailun edellisten hallitusten harhailun jälkeen ottanut asiat haltuun ja nyt tehdään sellaista politiikkaa kaikilta osin että suomi pannaan kuntoon odottaisi että sosialidemokraatit tulisivat mukaan mitä tulee tähän varallisuusveroon vielä niin kyllä se on edustaja heinäluoma niin että te teitte arvovalinnan esimerkiksi silloin edustaja

minä en usko toisin kuin edustaja kankaanniemi että välttämättä se eläkkeensaaja siellä keski suomessa siwan edessä kun tapaatte kiittää siitä että kylläpä nyt tehdään hyvää politiikkaa kun syödään sanat lupaukset mitä ennen vaaleja annettiin ja suorastaan kannatetaan sitä että eläkkeensaajien ja palkansaajien veroero kasvaa ja eläkkeensaajia kohdellaan väärin ja epäreilusti mutta toimi kankaanniemi kannattaa ja uskoo että näin on hyvä ja äänestäjä vielä kiittää minä voin edustaja kankaanniemi lähteä teidän kanssanne sinne keski suomeen mennään kuuntelemaan ne kiitokset mitä eläkkeensaajat antavat siitä että te eriarvoistatte heidän verotustaan mutta hyvä niin te itse katsotte itse arvovalintanne teette mutta se mistä minä kannan huolta on se eläkkeensaaja se äänestäjä kenelle te lupasitte aivan toisin pienituloinen moni ei kovin pitkälle arvosta tuota teidän propagandaanne ja vielä kerran minä totean arvoisa puhemies että on hämmästyttävää että edustaja toimi kankaanniemellä on hyvin paksu rahapussi silloin kun pitää riittää rahaa autoveron kevennykseen mutta sitten kun pitää köyhää puolustaa työmiestä puolustaa työnaista puolustaa eläkkeensaajaa puolustaa niin rahat ovat loppu sitten ainoa ainoa selitys tälle että miksi kaikki on hyvin on se kun kymmenen vuoden takaa on tehty joku päätös

puhemies tämä on kyllä mielenkiintoinen keskustelu kun kuuntelee perussuomalaisten edustaja tunne että ei hänellä ole valtaa ollenkaan että hän on lähinnä historiatoimikunnan puheenjohtaja ei tunnu oikein hallituspuolueen edustajan puheenvuorolta tehän voitte nyt päättää ihan mitä te haluatte varallisuusverosta eläkeläisten verotuksestakin ikävä kyllä te olette niiltä pienituloisilta ihmisiltä viemässä rahaa ja te puhuitte ihan muuta ennen vaaleja aivan muuta te lupasitte että kaikki alle tuhannen euron tulot muuttuvat verottomiksi kaikki alle tuhannen euron tulot muuttuvat verottomiksi kun äänestätte toimi kankaanniemeä keski suomessa ja nyt te kerrotte että voi voi kun rahat pääsivät loppumaan että ei meillä nyt enää olekaan rahaa kyllä nyt teidän eläkeläisten täytyy ymmärtää ettei teidän kohdallanne enää meillä ole yhtään rahaa tässä ovella kävi jo muita tätä ennen ne ovat vieneet kaikki rahat meiltä ei meillä enää ole ole mitään koettakaa kestää

herra puhemies on syytä muistaa kuitenkin tästä pienituloisten verotuksesta että alle kahdenkymmenentuhannen euron tulosta ei valtionveroa käytännössä maksa kukaan eivät palkansaajat eivätkä eläkeläisetkään

edustaja heinäluoma puhui alle tuhannen euron kuukausitulosta siitä ei kuntaveroakaan juurikaan mene hyvin pieni en muista prosenttimäärää mutta se on todella vähän kun siinä otetaan kuitenkin huomioon tietyt vähennykset elikkä sielläkin veroprosentti on kovin pieni ei missään nimessä totta kai se verottomuus olisi paras mutta kyllä se vain sillä keinoin tässä maailmassa on että jos kuntataloudet ovat kunnossa niin silloin sitä kuntatuloveroprosenttia voidaan jopa vaikka laskea mutta jos kunnat vedetään oikein tiukkaan hirttosilmukkaan valtion takia niin se johtaa kyllä siihen että nostetaan ja siitä nimenomaan kärsii se pieni pieni asukas siellä kunnassa häntähän valtionvero erittäin harvoin koskee sitä pientä eläkeläistä koska hän ei valtionveroa maksa

myönnän vielä kaksi vastauspuheenvuoroa tähän keskusteluvaiheeseen koska täällä on varsinaisia puheenvuoropyyntöjä täällä salissa olevilla henkilöillä usealla

kyllä vastuullinen eläkeläinen ajattelee tulevien sukupolvien ja nykyisten työttömien etua ja on valmis siihen että me hoidamme täällä asiat niin että työllisyys paranee ja sitä kautta saadaan lisää verotuloja joilla voidaan turvata eläkkeellä olevien palvelut ja ja myös taloudellinen tulevaisuus ja elämä tämä on sellainen vakava kysymys tässä on heitetty nyt aivan turhaan tällaista kevyttä läppää ei ei ole sellaisen aika nyt me joudumme priorisoimaan asioita ja hallitus on priorisoinut sen että työn verotusta kevennetään pieni ja keskituloisten osalta ja yläpäässä verotusta kiristetään muun muassa pääomatulojen veroa kiristetään tätä eivät sosialidemokraattiset ministerit tehneet viime kaudella vaan nyt edetään pienituloisille kevennetään suurituloisia

kyllä se nyt vain niin on ettei tämä eläkeläisten asia ole mitään kevyttä läppää se miten eläkeläisiä verotetaan suhteessa muuhun väestöön se on aika tärkeä tasa arvokysymys ja tärkeä kysymys on sekin että kun politiikassa luvataan jotain niin edes yritetään toimia siihen suuntaan nythän me saamme kuulla edustaja kankaanniemeltä ettei hän ole yrittänytkään hoitaa tätä eläkeläisten veroasiaa kuntoon vaan hän päinvastoin pitää nyt oikeana sitä että eläkeläisiltä otetaan enemmän veroa kuin palkansaajilta nythän te pidätte sitä oikeana ja sanotte että kyllä eläkeläiset tämän ymmärtävät mutta sovitaanko että minä tulen sellaiseen eläkeläistilaisuuteen jossa te kerrotte niille eläkeläisille jotka ymmärtävät tätä teidän linjaanne että eläkeläisiä verotetaan enemmän tulen mielelläni sinne keski suomeen keskustelemaan ja sitten edustaja hoskonen ymmärrän hyvin tämän teidän tilanteenne jos te ajattelette että todellakin meillä olisi

arvoisa herra puhemies tässä rapsakkaan tunnin debatin jälkeen huomasin etten ollut niin hirveästi mokannutkaan vaikka en muistanut esittelypuheenvuoroa tälle tälle hallituksen esitykselle etukäteen pyytääkään eiköhän tämä ole jo aika pitkälle esitelty tässä

ehkä nyt kuitenkin on hyvä sanoa se että tässä on kuitenkin esitys jonka takana hallitus on ja

tämä on verotusta keventävä tässä on myönteisiä asioita se että tämä kaventaa tuloeroja erittäin myönteinen asia ja sitten myös se että kertymä ja poistumaprosenttien muutoksella saadaan tämä painotus työtulovähennyksestä kohdistumaan entistä enemmän pieni ja keskituloisiin käsittääkseni näitä asioita ei kukaan tässä salissa ainakaan vastusta liikkumatilat tietysti ovat tässä taloudellisessa tilanteessa pienet eli ei päästä ei päästä suuriin mutta painopiste on nimenomaan työn verotuksen alentamisessa se on selkeästi hallitusohjelmassa kirjattu että liikkumatilaa tullaan käyttämään työn verotuksen keventämiseen ja tästä on hyvin hyvin vahva yhteisymmärrys olemassa myös kaikkien asiantuntijoitten keskuudessa täällä on omaisuuden luovutustappio josta on jonkin verran käyty keskustelua toivon että tämä saisi jonkun verran riskirahaa liikkeelle koska silloin tämän tappion vähentämisoikeutetta laajennetaan se mikä minua tietyllä tavalla harmittaa mutta mikä peilaa sitten tätä meidän korkeaa tuloverotuksen tasoa on se että sitä ulkomailta tulevien palkansaajien kolmenkymmenenviiden prosentin lähdeveroa jatketaan edelleen eli tämä on se ulkomaisten niin sanottu osaajien vero jota on useamman vuoden ajan

siitä että verotus on liian

edustaja lintilä kutsui tätä äskeistä debattia rapsakaksi minusta se oli suorastaan raikasta kuultavaa kyllä tämä hallituksen on tässä tilanteessa hyvin tasapainoinen ja ottaa huomioon talous ja kysyntätilanteen se lieventää kokonaisuutena verotusta viidelläsadallakuudellakymmenellä miljoonalla eurolla ja siitä kunnilta pois menevä osuus korvataan valtionosuuksilla täysimääräisesti tässä on huomattavia pieni ja keskituloisia huomioon ottavia asioita itse asiassa ne hallitsevat tätä esitystä kun tuloveroasteikkoja nimenomaan pieni ja keskituloisilla korotetaan yhdellä pilkku kahdella prosenttiyksiköllä tulorajoja työtulovähennystä korotetaan ja kunnallisveron perusvähennystä korotetaan eli näiden juuri luulisi olevan sellaisia asioita jotka myös sosialidemokraatteja miellyttävät on tärkeää että tämä luovutustappioitten vähennysoikeus laajenee valtiohan on ollut halukas osallistumaan voitonjakoon verottamalla luovutusvoittoja mutta tappioitten riskin kantamiseen on hyvin haluttomasti osallistuttu nyt sitä hiukan laajennetaan niin että päästään myöskin muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista rajoitetusti vähentämään näitä luovutustappioita yrittäjävähennystä tässä kaivataan ilman yritystoimintaa ja työnantajia mikään kansakunta ei voi pärjätä edellinen hallitushan otti huomioon ainoastaan osakeyhtiöitten tuloverotuksen ei muita yritysmuotoja joita on sentään puolet koko yrityskentästä ja ihan sanoisin tässä että luulisi että tämä esitys nyt miellyttäisi erityisesti sosialidemokraatteja kun solidaarisuusveron alaa laajennettiin siitä mitä te sääditte

arvoisa herra puhemies tervetuloa keski suomeen edustajat heinäluoma ja viitanen keskustelemaan ihmisten kanssa keskustellaan toki edellisestä kaudesta ja vähän historiastakin samalla koska se on kuitenkin lähtökohta sille missä tänään ollaan esimerkiksi viime vaalikauden ratkaisut ovat sosialidemokraattien

ja rinne veropoliittisia linjoja nyt tapahtuu veropolitiikassa aika selkeä suunnanmuutos kun ajatellaan että ollaan ensimmäisessä syksyssä tämän hallituksen toiminta aikana pienituloisten ja keskituloisten verotus kevenee suurituloisten ja suuria osinkotuloja saavien pääomatuloja saavien verotus kiristyy se on linjan muutos kun otetaan huomioon eräät sosiaalipolitiikan toimenpiteet niin pienituloisten asema helpottuu vielä voidaan ottaa huomioon se että hinnat tänä päivänä alenevat me olemme deflaatiotilanteessa jolloin ostovoima sitäkin kautta kasvaa pienituloisille se on erittäinkin merkittävää korostan vielä ja palaan siihen eläkeläisten asiaan sen verran että minä en antanut mitään vaalilupauksia minulla oli vaalitavoitteita ja niitä yritän viedä eteenpäin niiden mahdollisuuksien mukaan kuin hallitusasemassa oleva rivikansanedustaja voi tehdä olen erittäin tyytyväinen siihen peruslinjan muutokseen joka sosialidemokraattisen valtiovarainministerin jäljiltä tapahtui suomessa tänä keväänä siitä on nyt hallituksen esitys ja mietintö selvänä merkkinä että näin on tapahtunut solidaarisuusveron kiristys kun korkeimman alarajan porras laskee yhdeksästäkymmenestätuhannesta seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan merkitsee verotuksen kiristymistä olisi voitu tehdä enemmänkin mutta tämä oli kompromissi se tarkoittaa että noin viisituhatta euroa kuukaudessa ansaitsevien verotus kiristyy ihan oikein perussuomalaisten linjan mukaista työtulovähennystä korotetaan neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla sillä on varmasti vaikutusta työpaikkakehitykseen tässä maassa niin kuin useamman kerran totesin perussuomalaisille ja hallitukselle ykkösasia on saada pysyviä tuottavia työpaikkoja tähän maahan sitä kautta tulee verotuloja tulee ostovoimaa ja sitä kautta voidaan pitää yllä palvelut ja parantaa sitten jatkossa niitä etuuksia mitä nyt joudutaan tämän katastrofaalisen taloustilanteen takia leikkaamaan totesin asian mikä ei vielä tässä esityksessä ole että kolmensadantuhannen pienituloisimman yle vero poistuu se on merkittävä askel oikeudenmukaiseen suuntaan pääomatulojen verotus tosiaankin kiristyy kun yli kolmenkymmenentuhannen euron suuriin pääomatuloihin kohdistuvaa verotusta kiristetään yhdellä prosenttiyksiköllä siitä mihin sosialidemokraattinen valtiovarainministeri oli sen betonoinut viime vuonna tämänkin vuoden osalta miksi te ette nostaneet tätä viime vuonna kun teillä oli valta miksi kysyn sitä veromuutosten jälkeen keskituloisen palkansaajan ostovoima paranee veronmaksajien laskelman mukaan nolla pilkku kolme prosenttia se on nykytilanteessa ihan hyvä tulos siis työssä oleville ihmisille tuloerot siis kapenevat ja oikeudenmukaisuus lisääntyy arvoisa puhemies perussuomalaisten veropoliittiset vaalitavoitteet olivat että verot määrätään maksukyvyn mukaan tämä ottaa hyvän askeleen tässä jo tänä ensimmäisenä vuonna toinen tavoite oli että alle euroa kuukaudessa tuloa saava saa sen verovapaana käteen se on meidän tavoitteemme sitä kohti mennään tässä mutta kun tilanne on tämä minkä kaikki tietävät että edellinen hallitus ei saanut asioissa oikeastaan rakenteellisia uudistuksia ei mitään eläkeuudistusta ei sotea eikä juuri mitään aikaan niin me olemme tässä tilanteessa että talous on tosi heikossa mallissa ja siksi joudutaan etenemään askel askeleelta uskon että tämä veropolitiikan suunnanmuutos joka nyt on tapahtunut perussuomalaisten tultua hallitukseen on tie jolla suomi osaltaan nousee kunhan tehdään muutkin hallitusohjelmaan sisältyvät tärkeät toimenpiteet

arvoisa

hallituksen verolinja ei kohtele eri väestöryhmiä oikeudenmukaisella tavalla toisin kuin täällä kauniisti esitetään siis tämä ratkaisu jonka hallitus on nyt tehnyt ja jonka valtiovarainvaliokunnan enemmistö minulle vähän yllättäen kyllä hyväksyi että eläkeläisiä ryhdytään verottamaan kireämmin kuin palkansaajia kyllä merkitsee muutosta meidän verolinjaan siinä edustaja kankaanniemi on oikeassa että kyllä tässä jotain muuttuu muuttuu tämä eläkeläisten ja palkansaajien välinen verokohtelu ja nyt olemme kuulleet että perussuomalaiset eivät vain hyväksy tätä vaan pitävät tätä jopa periaatteessa oikeana linjana näin minä ymmärsin teidän puheenvuoronne kun te annoitte ymmärtää että kun näin tehdään niin syntyy hups heijaa aika paljon uusia työpaikkoja ja siksi eläkeläiset kannattavat tätä mutta epäilenpä että ei synny uusia työpaikkoja sillä että eläkeläisten verotus pidetään kireämpänä kuin palkansaajien mitä tämä teidän ehdotuksenne tarkoittaa sen takia en aio tässä asiassa antaa periksi vaan lähden siitä että tästä puhutaan niin kauan että katumusviikot ovat hallituksen pöydällä ja tämä tullaan korjaamaan niin kauan tästä puhutaan että hallitus antaa tässä asiassa periksi ja kohtelee eläkeläisiä samojen periaatteiden mukaan kuin palkansaajia joten mitä nopeammin teette tämän muutoksen niin sen vähemmällä puheella pääsette sitten tähän isoon ongelmaan joka nyt tässä päätöksenteon kohteena koska hallitukselta ei ole siitä esityksiä ja se koskee tätä finanssisektoria täytyy palauttaa mieleen mistä nämä meidän ongelmat lähtevät nehän lähtevät tästä vuodesta kaksituhattakahdeksan ja finanssikriisistä pankkien sijoituslaitosten jättimäinen riskinotto laukesi ja kun ne riskit uhkasivat hyydyttää koko rahoitusjärjestelmän veronmaksajia huudettiin apuun ja sitten kävi niin että voitot olivat yksityisiä ja sitten tappiot piti sosialisoida se johti erittäin suureen talousongelmaan koko maailmassa mutta aivan erityisesti euroopassa ja näitä jälkiä paikkaillaan edelleenkin sitten tämä puolestaan kun valtiot joutuivat pumppaamaan rahaa talouteen kiihdytti valtioiden velkaantumista erityisesti niiden valtioiden osalta jotka olivat valmiiksi velkaantuneita mielenkiintoista on että vaikka on kaikkialla todettu että näiden ongelmien erittäin iso syy on tämä jättimäinen riskinotto niin vieläkään ei olla valmiita siihen että tämä sektori ottaisi osaa samalla tavalla yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseen kuin mitä mitä muut sektorit yhteiskunnassa joutuvat ottamaan osaa eikä hallitus ole tähän millään tavalla puuttumassa ei tätä ole hallitusohjelmassa en tiedä onko edes kukaan esittänyt kukaan esittänytkään tähän mitään korjausta eikä se näy myöskään täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä joten veropolitiikassa todellakin tarvitaan isompi muutos mutta se ei ole se mistä edustaja kankaanniemi puhui kun edustaja kankaanniemi puhui tästä pääomaveron tasosta niin on aihetta palauttaa mieleen mikä tämä pääomaverotuksen historia oli jos edustaja kankaanniemi siellä historiatoimikunnassa oikein tarkkaan käy sivuja lävitse eikä juutu viime vaalikauteen vaan menee vähän pidemmälle niin hän huomaa ei tarvitse mennä kymmenen vuoden taakse vaan pitää mennä vielä pidemmälle eli yli kahdenkymmenen vuoden taakse milloin nimittäin tuli tämä pääomaveroasia jota vasemmistoliitto täällä vähän arvosteli että meillä on pääomatulo erikseen verotettua ja palkka ja ansiotulot erikseen verotettua milloinkas se oikein tuli no nyt alkaa edustaja kankaanniemen muisti selvästi palautua siis se oli silloin kun edustaja kankaanniemi oli hallituksessa edustaja kankaanniemi oli se joka teki tämän ratkaisun ministerinä ollessaan että pääomatulot eriytetään ansiotuloista ja muistatteko edustaja kankaanniemi mikä oli se veroprosentti johon te asetitte tämän pääomaveron kaksikymmentäviisi siihen se jämähti silloin kun te olitte hallituksessa ja teillä oli mahdollisuus vaikuttaa ei se ollut kolmekymmentä eikä kolmekymmentäkaksi että kun te nyt sanotte että että on jämähtänyt ja te korjaatte niin niin te panitte sen kahteenkymmeneenviiteen ja kun katsotaan mitkä ovat ne verotappiot olleet tästä niin ne eivät ole siis miljoonia eivätkä satoja miljoonia eivätkä miljardeja vaan jos tällä teidän laskuopillanne lasketaan niin kymmeniä miljardeja on jäänyt saamatta yhteiskunnalta tämän edustaja kankaanniemen verolinjan takia jota te nyt pikkusen korjaatte että tulee hiukka enemmän kun demarit tulivat hallitukseen niin todettiin että tämä epäsuhta palkka ja pääomatulojen verotuksen kohdalta on aivan älytön ja sitä korjattiin oli presidentti ahtisaaren asettama työllisyysryhmä jota veti erittäin taitava monipuolinen osaaja työmarkkina asioissa myös kokenut matti pekkanen jonka yksi esitys oli että kun ollaan lamassa ja vaikeuksissa niin myös pääoman omistajat ja kantavat oman vastuunsa ja silloin nostettiin pääomaveroa kahteenkymmeneenkahdeksaan sen jälkeen sitten demarit ovat pyrkineet katsomaan että kun on ongelmatilanne yhteiskunnassa niin sitten myös pääoman omistajatkin ovat jossain osuudessa talkoissa mukana ettei kaikkea panna työssä käyvien maksettavaksi tai nykyäänhän pannaan yhä enemmän eläkeläisten maksettavaksi myös eli tämmöinen edustaja kankaanniemi tämä historia on eli teidän jälkiänne tässä korjataan ja niin no mutta näinhän tämä on näinhän se on että te te panitte tämän pääomaveroprosentin kahteenkymmeneenviiteen että siinä on nyt sitten ollut jonkun verran varaa nostaa ilman että mitään tappioita on syntynytkään joten kun nyt puhutaan sitten pääomaverotuksesta niin täytyy vain sanoa niin että että kun sanotaan että meillä on talkoot käynnissä niin kysymys tietenkin on että ovatko nämä talkoot talkoissahan lähtökohta on se että kaikki osallistuvat aika moni eläkeläinen pienituloinen myös palkansaaja epäilee että ei ole talkoita ei tämä koske yritysjohtajia ja kovin vähällä pääsevät nämä suurten pääomien haltijat tai myös näissä niin sanotuissa talkoissa kovin vähällä pääsevät mutta palkansaajille te olette panemassa viiden prosentin palkkaleikkuria ja eläkeläisille kireämmän verotuksen kuin palkansaajilla nyt se yllätys on on että me emme aio tätä linjaa hyväksyä vaan tulemme tekemään tälle oman vaihtoehdon joka tullaan sitten ensi viikolla kertomaan kun olemme keskiviikkona viikon päästä tässä salissa puhumassa oppositiopuolueiden vaihtoehdoista toivon että silloin sitten edustaja kankaanniemi näkee että tälle politiikalle on vaihtoehto jossa verorasite jaetaan vähän oikeudenmukaisemmin jossa otetaan hiukka enemmän niiltä joilla on tässä lamassakin paremmin olot ja silloin ei tarvitse tehdä näitä teidän ikäviä leikkauksianne osaa niistä niin kuin koulutusleikkaukset esimerkiksi tai nämä aika julmat eläkeläisiä ja pienituloisia koskevat kuntien asiakasmaksujen korotukset tehdä silloin kun otetaan myös niiltä joilla on aika hyvin kuten kuten korkeita pääomatuloja saavat tai sitten tämä finanssisektori joka on ollut suomessa pitkään hyvin aliverotettu eli politiikka on aidosti arvovalintoja ja tärkeätä on että kansalaiset seuraavat niitä valintoja joita poliitikot tekevät myös vaalien jälkeen myös vaalien jälkeen ja tässä voisi siis sanoa että se mitä vaalien jälkeen tehdään on oikeastaan tärkeämpää kuin se mitä vaaleja ennen on luvattu lopuksi siis sanon että niin kauan kuin tämä eläkeläisten veroero joka nyt ilmeisesti tullaan luomaan säilyy niin kauan tulen tästä puhumaan kunnes hallitus on valmis tämän korjaamaan ja uskon että niin kuin kävi eläkeläisten asumistuen kohdalla paine tulee niin korkeaksi että vielä tulee sanomaan edustaja kankaanniemikin että kyllähän tämä muutos oli täysin välttämätön nyt aika on kypsä ja me olemme tätä oikeastaan aina toivoneet

puhemies sain tänään hieman yllättäen kuulla että saan kunnian pitää vasemmistoliiton

tähän hallituksen tuloveroasteikkolakiesitykseen tulen pitämään tämmöisen pienen linjapuheen missä tuon esille vasemmistoliiton eduskuntaryhmän näkemyksiä liittyen näihin verotuslinjauksiin ensinnäkin tässä salissa on tänään puhuttu jonkun verran verotuksen tavoitteista ja tässä on aivan oikein ja hyvin nostettu esille verotuksen vaikutuksia työllisyyteen ja sitä miten verotuksen kautta voidaan tukea työllisyyttä sen lisäksi vasemmistoliiton näkökulmasta on tärkeää myös painottaa että on keskeinen keino myöskin puuttua tulonjaon oikeudenmukaisuuteen ja myös keskeinen väline jolla voidaan puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun ja harmaaseen talouteen sitten edustaja kankaanniemi täällä omassa puheenvuorossaan puhui suunnanmuutoksesta linjanmuutoksesta ja ja silloin pitäisi tietenkin ensin pohtia sitä puhutaanko linjanmuutoksesta nyt suhteessa mihin kuten tässä aikaisemmassa puheenvuorossa hyvin tuotiin esille suomen verotuspolitiikan isoja epäkohtia nämä esitykset eivät millään tavalla muuta eli eivät edusta mitään linjanmuutosta suhteessa mutta tämä ei muuta myöskään tätä hallituksen talouspolitiikan kokonaisuutta sitä kokonaiskuvaa ja ja linjaa millään tavalla eli nämä pienet kiristykset mitä nyt tehdään pääomatulojen verotukseen sekä solidaarisuusveroon ovat lähinnä kosmeettisia ne eivät millään tavalla muuta tätä isoa kuvaa joka on se että hallitus on päättänyt toteuttaa nämä säästötalkoot sellaisella tavalla että kohdistetaan erittäin kipeitä leikkauksia pienituloisiin sekä kaikkien kannalta keskeisiin palveluihin ja rajataan sitten suurituloiset ja suurituloisia koskevat veronkorotukset kokonaan pois tästä keinovalikoimasta tämä on ihan selvästi arvovalinta sellainen josta vasemmistoliitto on hallituksen kanssa

esityksiin vasemmistoliiton näkemys on että tämä solidaarisuusveron alaraja tulisi laskea seitsemäänkymmeneentuhanteen euroon ja että satatuhatta euroa ylittävien vuositulojen kohdalla sitä tulisi kiristää tämä olisi konkreettinen tapa tehdä sitä mistä monet hallituspuolueidenkin edustajat täällä ovat tänään puhuneet eli osallistaa suurituloisia suomalaisia palkansaajia nykyistä enemmän näihin säästötalkoisiin ja pidämme myöskin itsestään selvänä että että kansanedustajien tuloluokassa olevat ihmiset pitää saada näihin talkoisiin mukaan sitten kuten itse mainitsin tässä aikaisemmin vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettiin sisältyy myöskin esitys pääomaverotuksen yhdenmukaistamiseksi nykyisen palkkaverotuksen kanssa tämä on radikaali uudistus verotuksen oikeudenmukaistamiseksi mutta sellainen mitä meidän puolue on ajanut jo pitkään meidän mielestämme hyvä tapa aidosti toteuttaa periaatetta siitä että verotus on progressiivista eli että veroja maksetaan aidosti maksukyvyn mukaan samalla se olisi myöskin keino puuttua siihen minkä me näemme pääomaverotuksen yhtenä keskeisenä ongelmana tällä hetkellä eli tähän pääomaverotuksen joka kuten aikaisemmin painotin esimerkiksi osinkoverotuksen osalta tarkoittaa että pääomatuloja saavien todellinen veroaste voi olla huomattavan paljon alhaisempi kuin mitä mitä näitä veroasteikkoja lukemalla voisi olettaa ja luulla ja samalla tämä verotuksen harmonisointi mitä tulee pääoma ja palkkatuloihin tarkoittaisi myöskin että päästäisiin suomessa eroon tästä tulonmuuntamisongelmasta mitä tulee näihin hallituksen esityksiin työn verotuksen keventämisestä niin minun pitää todeta että kyllä verotuksella voidaan vaikuttaa työllisyyteen silloin kun veronkevennykset kohdistetaan niin että ne tukevat ostovoiman kasvua

mukaan sitä että nämä veronkevennykset pitäisi suunnata pienituloisille kohdennetusti jolloin myöskin tämä vaikutus ostovoimaan ja sitä kautta kysyntään on maksimaalinen silloin se tukee työllisyyttä suomessa kaikista parhaiten ja tehokkaammalla tavalla sitten lopuksi vielä kommentti liittyen tähän luonnollisten henkilöiden verovähennysoikeuteen mikä koskee korkeakouluille tehtäviä lahjoituksia vasemmistoliiton eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan tämä esitys on yksi osa tätä hallituksen koulutuspoliittista kokonaisuutta joka meidän mielestämme on erittäin huono ja myöskin vahingollinen suomalaiselle korkeakoulutukselle tutkimukselle ja sivistykselle eli tämä koko kehityshän näyttää siltä että tässä ollaan nyt yhtäältä leikkaamassa korkeakoulujen perusrahoitusta erittäin rankalla kädellä ja sitten esitetään ja tätä rahoitusvajetta paikkaamaan

kannusteita suomalaisille rikkaille lahjoittaa rahaa sellaisille yksittäisille korkeakouluille ja sellaisille tieteenaloille joita he itse sitten kannattavat tai heidän näkemyksensä mukaan tukemisen arvoisia no mitä tästä kokonaisuudesta sitten seuraa meidän verojärjestelmä muuttuu hajanaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi päinvastoin kuin mitä tässä on tuotu esille että pitäisi pyrkiä siihen että on ja selkeä verojärjestelmä jossa näitä vähennysmahdollisuuksia ei ole yhtä paljon kuin tällä hetkellä tämä johtaa korkeakoulujen osalta myöskin siihen että rahoitus jakaantuu epätasaisesti eri korkeakoulujen ja myöskin eri tieteenalojen välillä sitten se tietenkin tarkoittaa myöskin sitä että korkeakoulut ja tieteentekijät tulevat yhä riippuvaisemmiksi tietyistä yksittäisistä hyväntekijöistä tutkimuksen ja ja rahoituksensaannin suhteen sen sijaan että suomessa tehtäisiin sellaista korkeakoulupolitiikkaa jonka kautta halutaan turvata riittävä perusrahoitus kaikille korkeakouluille ja tieteenaloille ja joka kaikista parhaimmalla tavalla myöskin antaisi mahdollisuuksia tieteentekijöille keskittyä perustutkimukseen ja opetukseen eli niihin tekijöihin mitä meidän on syytä vahvistaa tämän maan talouden ja talouskasvun parantamiseksi ja aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies hallituksen esitys tuloveroasteikkolaiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältää muun muassa pääosin pieni ja keskituloisille kohdennetun työtulovähennyksen korotuksen enimmillään tuhanteenkahteensataankuuteenkymmeneen euroon kyseinen vähennys sekä tuloveroasteikon inflaatiokorotus parantavat toteutuessaan pieni ja keskituloisten palkansaajien ostovoimaa noin kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa tämä veronalennus kannustaa samalla työn vastaanottamiseen vaikka kaikille työttömille ei valitettavasti nykytilanteessa vielä riitäkään työpaikkoja helpottanevat nämä muutokset myös osa aikaista työllistymistä kun käteenjäävät tulot kasvavat samassa yhteydessä esitetään niin sanotun solidaarisuusveron alarajan alentamista yhdeksästäkymmenestätuhannesta eurosta seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan euroon kun lisäksi otetaan huomioon prosenttiyksikön korotus ylempään pääomaveroluokkaan ovat hallituksen toimet progressiota lievästi kiristäviä esityksen kokonaisvaikutuksena tuloerot kaventuvatkin hieman näin ollen verotusta kohdennetaan maksukyvyn mukaan kansamme tulevaisuuden kannalta korkea osaaminen on erittäin merkittävässä roolissa jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota koulutuksen houkuttelevuuteen ja siten varmistaa myös verotuksen keinoin se pitkään opiskelleiden vuosittainen verorasitus muodostu kohtuuttomaksi tähän suuntaan osoittavatkin myös esityksen mukainen ulkomailta tulevien erityisosaajien lähdeverotuksen voimassaoloajan jatkaminen sekä luonnollisten henkilöiden verovähennysoikeus yliopistoille ja korkeakouluille annettavista lahjoituksista

pääomatulojen luonteeseen kuuluu varsinkin luonnollisten henkilöiden osalta se etteivät ne välttämättä kerry vuosittain samansuuruisina siten korkea progressio ei sovellu erityisen hyvin pääomien verotukseen toisaalta luovutustappiot on jatkossa mahdollista vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista mikä osaltaan parantaa verovelvollisen asemaa ja saattaa myös lisätä investointihalukkuutta jatkossa pitäisin aiheellisena myös kehitystä jolla pääomatulojen veropohjaa lavennettaisiin veroasteen jatkuvan nostamisen sijasta tästä lienee myös edustaja heinäluoma samaa mieltä kanssani samoin kuin edustaja andersson heidän aiemmin aiemmin pitämiensä puheenvuorojen perusteella

asuntolainojen korkovähennysten pienenemisvauhtia kiihdytetään esityksessä siten että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista vain kaksikymmentäviisi prosenttia koroista on vähennyskelpoisia nykyisen matalan korkotason oloissa tämä muutos ei juuri heikentäne asuntovelallisten taloutta tehtävä muutos on periaatteellisesti merkittävä siltä osin että se saattaa omistus ja vuokra asumisen aiempaa tasavertaisempaan asemaan aiempi järjestelmä on tukenut asuntolainojen kasvua ja asuntojen hinnannousua kuten myös opposition edustaja toi äsken esille arvoisa puhemies kokonaisveroasteemme on noin neljäkymmentäneljä prosenttia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna yleisen tavoitteemme tulee jatkossa olla se kansalaisten verorasitus kokonaisuudessaan enää ainakaan kohoa nykyisestä kansainvälisesti vertailtuna hyvin korkeasta tasosta jotta talouden pyörät pysyvät liikkeessä tarpeellinen muutos nykytilanteeseen nähden on se että taloudellisen toimeliaisuuden edellytyksiä kohennetaan varsinkin tuloverotuksen asteittaisella keventämisellä valtion nykyinen velkaantumistahti toki asettaa tuloveron kevennysten toteuttamisaikataululle tietyt kehykset ja tiukan liikkumavaran pitkällä tähtäimellä on silti käsittääkseni järkevää mahdollistaa työn lisääntyminen suomessa nykyistä kevyemmän ansiotuloverotuksen keinoin arvoisa puhemies oikeaa kehitystä on myös se että valtio kompensoi kunnille esityksestä aiheutuvat veromenetykset täysimääräisinä näin ei takavuosina ole aina ollut asianlaita mikä on vaikeuttanut myös kuntapäättäjien asemaa totean lopuksi että esittämiini perusteluihin nojaten tuen hallituksen valitsemaa veropoliittista linjaa ja uskon sen mahdollistavan tulevaisuudessa myös nykyistä paremman työllisyyskehityksen

edustaja heinäluoma moitti minua kun muistelin kymmenen vuotta vanhoja tapahtumia te itse menitte kahdenkymmenenkolmen vuoden taakse eli nyt on siis tietysti mahdollista vähän vanhojen miesten korjaan te te olette nuori mutta minä olen vanha muistella menneitä ja sen verran muistelen sitä ahon hallituksen aikaa että se sai myös niin kuin sipilän hallitus nyt täysin konkurssikypsän talouden edeltäjältään holkerin liikasen hallitukselta kaikki oli romahtamassa ja silloin ryhdyttiin tekemään uudistuksia ja jonka veropoliittisessa ministeriryhmässä olin puhemies pekkarisen kanssa valmistelimme tulo ja varallisuusverouudistuksen arvonlisäverouudistuksen kiinteistöverouudistuksen ja myös pääoma ja yhteisöverouudistuksen valtava työ tehtiin lyhyessä ajassa en nyt mene näihin muihin mutta totean tästä pääoma ja ja yhteisöverouudistuksesta että todellakin päädyimme silloin molempien osalta kahdenkymmenenviiden prosentin verokantaan veropohjaa laajennettiin valtavasti ja verokanta pantiin tietoisesti siinä vaiheessa hyvin alas jotta saadaan maan talous kääntymään eli yrityksille pääomahuolto kuntoon niiden talouden pohja kuntoon joka oli edelliseltä vuosikymmeneltä siirtynyt täydellisessä rapakunnossa siihen tilanteeseen tässä tilanteessa onnistuimme erittäin hyvin koska pääoma ja yhteisövero alkoi tuottaa voimakkaasti valtiolle verotuloja ja samanaikaisesti yritysten taseet alkoivat korjaantua ja noustiin siitä ahon hallituksen aikana lähti talous voimakkaaseen vetoon lipposen hallitus nosti sitten tuota

eriytti sen

ja minusta se oli oikea toimenpide sinänsä muista lipposen hallituksen toimenpiteistä voidaan sitten käydä keskustelua sehän oli raakaa köyhien kyykyttämistä todella rajua leikkausta kaikista mahdollisista kohteista sosialidemokraattien johdolla vasemmistoliiton tuella ja niin edelleen

ihmettelen että sosialidemokraatit eivät tätä hyväksy arvoisa puhemies sosialidemokraattien kovalta kritiikiltä vie kyllä melko täydellisesti tänä päivänä pohjan se että teillä oli valtiovarainministerin salkku viimeiset neljä vuotta linja jonka te valitsitte ja jota te veditte on osaltaan johtanut siihen että meidän talous on tässä kurjassa kunnossa missä se nyt on ja mistä sitä nyt nostetaan ylös tälläkin veropaketilla ja tulevilla kun päästään rauhassa tekemään nythän täytyy muistaa että hallitus on ollut puoli vuotta vallassa ja siitäkin kesäaikaa oli puolet

ole ehditty valmistella niin kuin kunnollinen valmistelu olisi edellyttänyt mutta tämä on tosiasia että sosialidemokraatit kantavat tästä vuodesta vielä pitkän vastuun ja teidän kritiikiltänne pohja kyllä tässä mielessä on poissa puhutaan ensi vuodesta mutta sen verran vielä menneisyyteen että olen samaa mieltä tästä finanssialan kohtelusta ja toivoin että hallitus siihen paneutuu nyt rauhassa ja perusteellisesti sitä vain ihmettelen että miksi te ette viime kaudella siihen paneutuneet kun oli tiedossa täysin että tällainen epäkohta epätasa arvo meillä on tämä pitää tietysti korjata nyt ovat käsittelyssä kuitenkin tuloveroasteikot ja niihin liittyvät eräät lait ja näiden osalta täytyy todeta että hallituksen linja on selkeä muutos edustaja heinäluoma se on selkeä muutos edellisen hallituksen linjaan pienituloisten verotusta kevennetään suurituloisten verotusta kiristetään pääomatulojen verotusta kiristetään te haluatte tietysti enemmän te haluatte että pääomat katoavat maasta te nostatte ehkä vasemmistoliitto erityisesti niin korkealle että alkaa haittatekijöitä olla ja muitakin kuin wahlroos siirtyy maasta ulos sitähän meidän ei tietysti kannata tehdä tieten tahtoen mutta tällä linjalla jonka hallitus on valinnut ja nyt tässä on ensimmäinen veropaketti on hyvä jatkaa ja tähän suuntaan mennä minä uskon että meillä keskustan kanssa on aika paljon samanlaisia tavoitteita ja ja kokoomus sitten on hallituksessa vastuullisesti mukana työllisyyttä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantamassa ja toivon todella lämpimästi että sosialidemokraatit ovat tässä työssä työssä mukana jatkossa eivätkä etsi vain sitä millä voi vastustaa millä voi jarruttaa meillä on kolmiosainen talouden pelastuspaketti kaiken kaikkiaan tarvitaan julkisen talouden sopeutusta eli näitä säästöjä leikkauksia tarvitaan verotuksen uudistamista tarvitaan toisena vaiheena nämä työelämän uudistukset sosiaaliturvajärjestelmän uudistukset ja kolmantena tarvitaan myös nämä suuret rakenteelliset uudistukset eilen hyväksyttiin täällä eläkeuudistus sosialidemokraatit vastustivat vielä kaksituhattayksitoista keväällä eläkeuudistustakin että eläkeikää emme tule hyväksymään korotettavaksi koskaan no onneksi käänsitte takkinne niin että napit lensivät ja nyt olitte yksimielisesti sen hyväksymässä

olen ihan tyytyväinen siihen ja uskon että me yhdessä voimme myös tähän eläkeläisten oikeudenmukaiseen kohteluun palata niin kuin edustaja heinäluoma totesi kaksituhattakuusi puolueet todellakin lupasivat että eläkeläisten ja palkansaajien verotus yhdenmukaistetaan tai tasoitetaan samalle tasolle nehän ovat erilaisia kun vähennykset ovat erilaisia ja näin tapahtui se kertoo siitä että sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana tämä ero oli teidän eläkepolitiikkanne oli aika hurjaa silloin kaksituhatta luvun vaihteessa te leikkasitte kansaneläkkeen pohjaosan monelta pienituloiselta kaupan myyjänä olleelta te leikkasitte kahteen kertaan ja todella raskaasti taitetun indeksin te rakensitte pysyväksi ja ja muutoinkin veroasteikkoja muuttamalla te suositte hyvätuloisia eläkeläisiä oikein roimasti nyt teillä on näköjään tällainen katumusharjoitus menossa me lupaamme että eläkeläisten verotus korjataan heti kun saadaan työllisyys nousuun ja talous kasvuun

arvoisa puhemies jos tämä hieman nuorempikin edustaja saa tähän historiaklubin herrakerhoon nyt liittyä asia jää nyt kuitenkin vielä vähän epäselväksi kun tässä tätä tuloveroasteikkoa käsitellään tämä historiallinen muutoshan mihin nyt edustaja kankaanniemikin viittasi on nimenomaan tämä että nyt eläkkeensaajien ja palkansaajien verotus eriytetään kun täällä on nyt perusteltu sitä eriyttämistä eriyttämistä sillä että se lisää työllisyyttä ja tekee työnteosta kannattavaa nämä ovat varmaan sellaisia tavoitteita mistä me kaikki olemme samaa mieltä mutta kysyisin että minkä ihmeen takia onko se palkansaajalta pois jos myös sitä eläkkeensaajan verotusta pikkusen kevennettäisiin eikö se myös jos eläketulovähennystä nostettaisiin tukisi työllisyyttä jos nyt ajatellaan vaikka kotimaista kysyntää niin käsittääkseni meillä aika moni liikkeenharjoittaja elää sillä että eläkeläiset ovat niitä ketkä niitä palveluita käyttävät eläkeläiset ovat niitä ketkä pitävät sitä kotimaista kysyntää myös yllä ja käyttävät näitä palveluita siinä mielessä olisi myös talouspoliittisesti järkevää että tätä eriyttämistä ei tehtäisi toisaalta se on sosiaalisesti järkevää mutta myös talouspoliittisesti järkevää koska sillä tuotaisiin myös sitä kulutuskysyntää meidän kotimarkkinoillemme mitä meillä kotimarkkinat kyllä todellisuudessa todella tarvitsevat tässä suhteessa jää todella epäselväksi

puhemies täällä on aika paljon nyt muisteltu ja ja tuo edustaja heinäluoman muistelu saa minutkin muistelemaan ehkä ehkä keskustan osalta voin korvata tässä hyvin muistelukykyistä varapuhemies pekkarista jonka huulet nyt ovat sinetöidyt kun hän hoitaa eduskunnan puhemiehen vaativaa tehtävää silloin kaksikymmentäkaksi vuotta sitten vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme alustahan tehtiin tämä erittäin merkittävä pääomatulojen ja yritysten verouudistus jossa tosi merkittävästi laskettiin verokantoja ne olivat pääomatuloissa korkeimmillaan kuusikymmentä prosenttia ja ja tosiaan pudotettiin kahteenkymmeneenviiteen sitten yhtiöillä siellä kaikenlaisia osinkovähennyksiä oli vähän mutta

mentiin jopa kuuteenkymmeneen viiva seitsemäänkymmeneen prosenttiin tämä oli iso muutos pudotettiin verokantoja ja ja vähennettiin sitten vastaavasti varausmahdollisuuksia koska ne kävivät itse asiassa aika tarpeettomiksi siinä tilanteessa kyllähän luvun alkupuolen lamasta nouseminen oli kiinni oikeastaan kolmesta asiasta silloin kaksi devalvaatiota jotka vaihtelivat hiukan suhteessa eri valuuttoihin mutta tyypillisesti olivat yhteensä kolmekymmentäviisi viiva neljäkymmentä prosenttia kyllä ne olivat minä tarkistin kyllä ne olivat useimpiin tyypillisiin valuuttoihin sitten tosiaan tuli tämä nokia ilmiö jonka merkitys ilmeisesti oli paljon suurempikin kuin vieläkään osataan arvioida sellainenhan sattuu kansakunnalle keskimäärin kerran kahdessasadassa vuodessa sitten oli tämä pääomatulojen ja yritysverotuksen uudistus joka oli kolmas tärkeä elementti pääomatulojen verothan nousivat tämän uudistuksen seurauksena sen halusin

kuunteli tuossa perussuomalaisten kankaanniemen puheenvuoron niin ei tullut muuta mieleen kuin että nyt on paha olo ja huono omatunto kyllä tämä siltä vaikuttaa ja muutos todella on tapahtunut viime kauden linjaan muutos on se että nyt linja on kokoomuslinja kylmä oikeistolainen kokoomuslinja jonka nielleet nyt leikataan työttömyysturvaa nyt eriarvoistetaan eläkkeensaajien verotusta nyt sanotaan työmiehelle ja ja työnaiselle että palkanalennus pakkolailla kyllä tämä on todellinen linjanmuutos mutta puhemies haluaisin kiinnittää huomiota tässä esityksessä olleeseen lahjoitusvähennykseen joka tulee tulee hallituksen esityksen mukaan

maisteri olisivat tasavertaisessa ja oikeudenmukaisemmassa asemassa nyt edustaja kankaanniemi on sellaisen esityksen takana jossa miljonääri suhteessa maisteriin hyötyy kovasti ja toinen sdpn esitys tässä on se että että meidän mielestämme tämä verovähennysoikeus tulisi vain niille yliopistoille jotka ovat täällä suomessa lahjoitus joka tehdään tänne suomeen olisi vähennyskelpoinen mutta en minä ymmärrä miten edustaja kankaanniemi ja perussuomalaiset ovat sitten hyväksyneet että tämän tämän vähennyksen voisi tehdä myös ulkomaille tehdyistä lahjoituksista kaiken kaikkiaan ja sitten vielä kun puhutaan tästä

niin arvoisa puhemies kyllä tämä liittyy verotukseen ja hyvin tiiviisti myös tähän esitykseen kun tässä esitetään nimenomaan yliopistolle tehdystä lahjoituksesta verovähennystä

mutta sellaista vähennysoikeutta en nyt näe tässä pöydällä ja joskus aikaisemminkin sitä vähän kyselimme ja yritimme ottaa selville esittivätkö perussuomalaiset edes siellä hallitusohjelmaneuvotteluissa tätä kehitysyhteistyöhön lahjoituksesta tehtävää tehtävää vähennystä ja silloin me emme saaneet vastausta mutta olisihan se kiinnostavaa tietenkin jos esimerkiksi edustaja kankaanniemi tietää onko tämä esitys tehty ja mikä siinä sitten on että ei ole edennyt vaalilupausten mukaisesti sitten tämä mutta näillä puheilla edustaja kankaanniemi ihan hyvä tässä on teille koppia otettavaksi vielä ja toden totta minä toivon että te voisitte arvoisa kankaanniemi hypätä pois sieltä kokoomuksen oikeistolaisen politiikan

sitä mukaa koska te haluatte tehdä tätä kokoomuslaista oikeistolaista politiikkaa siellä taskussa tulkaa sieltä pois mennään yhdessä vaikka vaikka sinne keski suomeen torille puhumaan kansalaisten kanssa ja selvittämään nämä asiat että miksi miksi sitten perussuomalaiset ovat sitä mieltä että esimerkiksi eläkkeensaajien verotuksen pitäisi olla kireämpää kuin palkansaajilla minä haluan kyllä kyllä nämä perustelut sitten vielä kerran nähdä kuinka paljon perussuomalaisia tästä linjanvedosta tullaan kiittämään

se on kyllä aivan aivan erilainen linja kuin niissä puheissa mitä kuultiin perussuomalaisten suunnalta vaalien alla mutta sitten minä olisin vielä puuttunut tähän pääomaverotukseen minkä edustaja kankaanniemikin nosti esille eli pääomaverotus ja osinkoverotushan on aivan oivallinen väline jos hallitus oikeasti haluaa niin kuin hallitus ainakin puheen tasolla sanoo haluavansa osallistaa myös suurituloiset suomalaiset näihin hallituksen käynnistämiin talkoisiin tällä hetkellähän suomessa on käynnissä osinkojuhlat siitä huolimatta että täällä jatkuvasti puhutaan siitä kuinka talous on on kuralla ja huonosti menee jatkuvasti otetaan kevyesti kevyesti verotettuina osinkovoittoina ulos näitä tulonsiirtoja mitä jo aikaisemmin on annettu työnantajille ja mitä tämä hallitus nyt haluaa antaa lisää ja myöskin perussuomalaiset ilmeisesti ovat mukana tätä linjaa kannattamassa

viettäviä suomalaisia näihin säästötalkoisiin nämä eivät koske ainoastaan pienituloisia sosiaaliturvan varassa eläviä suomalaisia niin kehottaisin kyllä hallitusta silloin ottamaan tämän osinkoverotuksen ja pääomaverotuksen tarkasteluun

edustaja heinäluoma te moititte ankarasti sitä että ahon hallitus pani yhteisöverokannan kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin miten te selitätte sen että te sosialidemokraattien talouspoliittisen työryhmän puheenjohtajana ymmärtääkseni viime kaudella olitte viemässä silloisen valtiovarainministeri urpilaisen kanssa yhteisöverokantaa kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin mikä logiikka siinä on että että olitte valmiit ihan yksipuolisesti vapaaehtoisella hallituksen päätöksellä sosialidemokraattien sanelusta itse asiassa alentamaan yhteisöveroa noin valtavasti

ilman mitään vastinetta ja nyt te haukutte siitä mitä on joskus kaksikymmentä vuotta sitten tehty laman syvissä kourissa nämä edustaja anderssonin esille ottamat osinkojuhlat toden totta nyt on osinkojuhlat ja on tulevana keväänäkin varmasti ja yksi merkittävä syy siihen on se että sosialidemokraatit alensivat yhteisöverokantaa roimasti kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin jolloin yrityksille jäi mittavasti varaa maksaa osinkoja amerikkalaisille eläkesäätiöille ja muille aika äveriäille mitä logiikkaa tässä on te olitte viime kauden kokoomuksen taskussa edustaja viitanen ministerinä

arvoisa

ei äänestä demareita jos demareiden lista olisi todellakin tuossa niin en minäkään äänestäisi mutta kun näen mihin te pyritte tässä niin sitten en aio tätä keskustelua tästä historiaosuudesta jatkaa loputtomiin totean vain että teidän ansionne historiankirjoituksessa ovat sen verran suuria että olen kyllä valmis ottamaan osaa jos keski suomen yliopisto päättäisi perustaa tämmöisen historiankirjoituksen lahjoitusdosentuurin jos te tulette siihen niin tulen pienellä summalla mukaan jotta tämä politiikan historia saa myös vastaväittäjän jossa tuodaan esille vähän toisenlainen historiankirjoitus kuin mitä eduskunnan pöytäkirjoista tai valtioneuvoston päätöksistä löytyy eli en aio käydä nyt tätä historiankirjoitusta enempää koska olen jotenkin aavistelevinani että edustaja kankaanniemi mielellään puhuu täällä kaikkea mikä on menneestä mutta ei siitä mitä päätetään tässä ja nyt siitä miten tulee ensi vuoden verotus olemaan hän mielellään käy tätä ehtymätöntä historiankirjoitusta läpi ja lataa siihen uusia kohtia jotta ei tarvitsisi puhua siitä miten nyt päätetään vaikkapa pääomaveroista pyydetäänkö niiltä hiukan enemmän joilla on kohtuulliset olot ja jotka ovat pärjänneet myös laman aikanakin aika hyvin pyydetäänkö hiukan enemmän kuin muilta väestöryhmiltä muun muassa palkansaajilta pyydetään miinus viisi prosenttia pakkolakien avulla

uskomaton asia senkin joutui lukemaan useampaan kertaan lehdestä meillä on professoreita ja apulaisprofessoreita yliopisto opettajia satoja jotka ilmoittavat julkisesti omalla nimellään menevänsä lakkoon vastustamaan näitä hallituksen koulutukseen tekemiä leikkauksia oletan niin että hallitus on ajatellut että tämä verovähennys sitten olisi kompensaatio ja nyt puhutaan siitä mistä tässä ja nyt eduskunta päättää mistä me päätämme ennen kuin vuosi on loppu ensi vuoden oloista mutta edustaja viitanen paljasti tässä että onhan tämä aika jännä että nyt miljonäärilahjoittajan jos lahjoittaa pienenkin summan vaikkapa viisituhatta euroa yliopistolle saama hyöty verotuksessa on hyvinkin yli kolmetuhatta euroa mutta kun pienituloisempi alumni joka on valmistunut sieltä jyväskylän yliopistosta haluaisi myös auttaa ja sitten hän sattuu olemaan lastentarhanopettaja tai tai sosiaalityöntekijä niin hänelle maksetaan puolet tuosta miljonäärin summasta onko tämä perussuomalaisten mielestä oikeata verovähennyspolitiikkaa epäilen että nyt puhutaan tässä ja nyt edustaja kankaanniemi ei tästä nyt selvitä millään historialuennoilla tässä oikeudenkäynnissä vaaditaan kantoja niihin asioihin jotka ovat nyt päätöksenteon kohteena eli te olette tekemässä semmoista verovähennysmallia jonka hyöty on euromääräisesti tupla samansuuruisesta verotuksesta erittäin hyväosaisille ja sitten puolet näille pienituloisille jos he he haluavat muistaa omaa yliopistoansa ja tämä olisi täysin korjattavissa tekemällä tämä vähennys niin kuin edustaja viitanen esitti sillä tavalla että tämä vähennys olisi tehtävissä verosta en tiedä onko tämä tullut mieleenkään edustaja että näin voisi tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa että verottaja ei anna suurempaa hyötyä sille jolla on moninkertaiset tulot verrattuna siihen joka on pienituloinen se olisi aika perusteellinen ja tätä muuten santeri alkiokin kyllä tulisi kannattamaan jos hänen mielipidettään kysyttäisiin asiasta ja totean että tämän ei pitäisi olla myöskään mikään aivan yllättävä asia ei tämän pitäisi olla ihan ennenkuulumaton jota ei ole kokeiltu missään korkeintaan ruotsissa ettei ainakaan suomessa tiedettäisi miten tämmöinen verovähennys toimii joka tehdään verosta koska meillä on tällainen verovähennysjärjestelmä olemassa

ei vähennetä tulosta kun vähennetään tulosta suositaan suurituloisia joilla on suuremmat vähennykset esimerkiksi asuntolainojen korkojen verovähennys muutettiin sehän oli ennen myös vähennys joka tehtiin tulosta suosi erittäin häikäilemättömästi suurituloisia ja pienituloiset asuntolainan maksajat jäivät sitten nuolemaan näppejään mutta nyt tämä vähennetään verosta ja se antaa saman edun kaikille pieni ja suurituloisille joten puhutaanpas vähän näistä asioista että miten tämä voi olla sosiaalisesti oikeudenmukaista että jopa puoleen miljoonaan saakka hallitus esittää että tulee tämmöisiä vähennyksiä joilla joilla ollaan tilanteessa että että vähennys suurituloisille on paljon suurempi kuin mitä pienituloinen voi saada ja tämä sama tietenkin emmehän me nyt niitä puolen miljoonan vähennyksiä varmaan tule näkemään koskien myös näitä pieniä vähennyksiä joten jos on mitään omaatuntoa teillä edustaja kankaanniemi niin uskon että se kolkuttaa ja pyydätte vielä yhden puheenvuoron edustaja heinäluoma oli tässä yliopisto osassa oikeassa historiaosassa tietenkin teidän mielestänne olen edelleenkin väärässä mutta tässä tämän päivän yliopistoverovähennysasiassa te voisitte olla rehdisti ja sanoa että edustaja heinäluomalla on tässä pointti tai oikeastaan edustaja viitasella joka joka tämän havainnon oli tehnyt ja joka on tehnyt tässä ansiokkaan hyvän ehdotuksen miten tämä voitaisiin korjata ja samaten kyllä meidän kuitenkin täytyy nyt joku päätös tehdä tässä eläkeläisten veroasiassa että ei tämä nyt päättämättä jää ja tässäkin on helppo ratkaisu että jos eläketulovähennystä korjataan se korjaa tämän ongelman ja silloin kaikki voivat elää rauhassa omantuntonsa kanssa ja toimia sen mukaisesti mitä eläkeläisille ennen vaaleja on luvattu ja mikä on ollut se yhdessä sovittu linja

kaksituhattaseitsemän eduskuntavaaleja vuoden kaksituhattakuusi puolella olen siinä uskossa kyllä että kyllä tässä veropolitiikassakin kuitenkin hallituksella en tiedä onko hallituksella mutta hallituspuolueilla on korvat ja ja kyllä tämä vaikuttaa mitä täällä puhutaan vaikka aina sanotaan ettei se mitään vaikuta minulla on tässä pari esimerkkiä jotka ajattelin sanoa täällä läsnä oleville oppositiopuolueiden edustajille rohkaisuna onpa muuten jännä juttu miten syntyivät nämäkin pienet muutokset joita nyt edustaja kankaanniemi täällä on tuonut esille

tämä pieni pääomaveron prosentin nosto ja ja sitten myös tämä solidaarisuusveron alarajan lasku nehän eivät muuten tainneet olla siellä hallitusohjelmassa eivät eivät olleet hallitusohjelmassa täällä keskusteltiin hallitusohjelmasta vielä ennen kesälomille lähtöä ja oppositio demarit vasemmistoliitto ja vihreät sinnikkäästi vaati että kyllä niiden lamatalkoiden pitäisi

saa tulonsiirtoja ja ja kaikki eivät käytä julkisia palveluita silloin kun me vaadimme että pääomaveroa pitäisi nostaa ja solidaarisuusveron pitäisi ulottua että kun tulee uudet talkoot niiden talkoiden päälle joita edellinen hallitus teki ja edellinen eduskunta teki niiden pitäisi koskea myös hyväosaisia niin sanottiin että no ei kun veroaste ei saa nousta minä muistan tämän keskustelun aika hyvin veroaste ei saa nousta ja sen nimiin vannoivat täällä sekä perussuomalaiset keskusta että kokoomus ei ollut mitenkään kesäkuussa mahdollista mutta kun sinnikkäästi vain jumputimme niin elokuuhun tultaessa

jaa syyskuuhun tultaessahan se oli ei ollut vielä elokuussa vaikuttanut vaan tarvittiin vielä eduskuntaryhmien kesäkokouksetkin siinä niin oli siis syyskuuhun tul taessa oli tullut katumusviikko päälle ja sitten hallitus vaivihkaa ilmoittikin että no niin yhtäkkiä oli mahdollisuus tarkistaa ja myös sitten vaikuttaa tähän ansiotuloveroasteikkoon joten olen kyllä siinä sinnikkäässä uskossa että kun tässä jaksan vain nousta määräajoin tänne puhujapönttöön ja puhua tästä eläkeläisten verotuksesta niin tulen näkemään sen riemun ja ilon päivän silloin soi oodi oodi ilolle että hallitus tulee ilmoittamaan että tarkemmin asiaa harkittuamme nyt onkin tullut sote paketti neljä jonka yhteydessä tämä asia on voitu sopia ja ja tulee tämä eläkeläistenkin verokohtelu kohdallensa koska en usko että te uskallatte mennä seuraaviin eduskuntavaaleihin tällä linjalla mitä te vielä nyt puolustatte eli että eläkeläisiä pitääkin verottaa ankarammin rohkenen epäillä että äänestäjän pelko on viisauden alku ja ja kun eduskuntavaalit lähestyvät edustaja kankaanniemi tulee tänne esittelemään semmoisen ratkaisun jossa eläkeläisten verotus pannaan samalle linjalle kuin mutta sitä ihmettelen että miksi ensin pitää tämä ongelma tehdä vai onko niin että hallituksen aikaansaannokset ovatkin sitä että ensin tehdään ongelma ja sitten se peruutetaan niin kuin me olemme nähneet tässä tehokkaan katumisen laissa ja ja eläkeläisen asumistuen leikkauksessa mutta nyt on vielä mahdollisuus asiaa miettiä joten vetoan vakavasti läsnä oleviin hallituspuolueiden edustajiin tehkää se minkä teitte pieneltä osin pääomatuloverotuksen ja solidaarisuusveron alarajan osalta viime syyskuussa hetki sitten tehkää se nyt jo tässä yhteydessä ennen kuin tämä asia joulukuussa tulee

täytyy sanoa että edustaja heinäluoma oli osaksi oikeassa siinä kun että hallitusohjelmassa tätä solidaarisuusveroa päätettiin jatkaa vain sen tasoisena kuin sosialidemokraatit

soveltamisalan laajentamista eli kiristämistä siihen sosialidemokraattien määrittelemään solidaarisuusveroon luulisi sosialidemokraattien olevan tyytyväisiä tähän mutta sitten tämä puheenvuoro jatkuu jos sopii sopiiko näin vuoro on

sen sen takia että minusta edustaja andersson oli oli erittäin positiivinen tässä puheenvuorossaan kun kun hän katsoi jo ensi kevättä ja tulevaisuutta ja ja tulevia osinkojuhlia siitä kiitän edustaja anderssonia mutta täytyy ihan rehellisesti todeta että suomalaiset yhteisöt osakeyhtiöt osuuskunnat tekevät aika paljon tuon yhteisötulonsa muissa maissa niissä maissa joissa tuotantokustannukset ovat sellaiset että tulosta voidaan tehdä ja on tietysti hieno asia että kun kysymyksessä on kuitenkin suomalainen osakeyhtiö niin se maksaa noistakin muualla tehdyistä tuloista merkittävän osan täällä suomessa yhteisöverona ja siltä osin kun suomalaiset sitten noita yhteisöjä osakeyhtiöitä vielä omistavat he maksavat myöskin tänne osinkoveroa ne muut tuotannontekijätulot menevät sitten

arvoisa puhemies hieman hämmentyneenä olen seurannut tätä edustaja heinäluoman ja edustaja kankaanniemen kinaamista ja arkeologisia tutkimuksia en usko että tämän maan talous nyt sillä paranee että täällä salissa kinaatte siitä mitä tapahtui yhdeksänkymmentä luvulla tai kahdeksankymmentä luvulla taikka taikka kymmenen vuotta sitten tämä maa selviää sillä että saamme maan talouden tasapainoon ja saamme talouden kasvu uralle sen myötä syntymään tähän maahan uusia työpaikkoja eli työtä sitä kautta lisää verotuloja ja verotulojen myötä turvattua niitä hyviä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita joita olemme tänäänkin täällä monessa puheenvuorossa jo jo aiemmissakin asiakohdissa esillä pitäneet ja ja keskustelua niistä käyneet en usko että verottamalla tämä maa pelastuu jos näin olisi tapahtunut niin sosialidemokraattien ollessa vallassa verot olisi todennäköisesti nostettu yhdeksäänkymmeneen prosenttiin ja sen myötä meidän pitäisi tietysti elää aivan paratiisissa mutta verottamalla tämä maa ei pelastu ja sen takia täällä nyt kevennetään nimenomaan työn verotusta niin että saamme aikaan tähän maahan lisää työtä ja teemme työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavampaa tämän kautta uskon että että talous saadaan saadaan kasvu uralle ja ja

kun valtiovarainministeri eero heinäluoma ajoi kaksituhattakuusi tämän varallisuusveron alas niin kyllä siitä seurasi todellakin sosialidemokraateille vaalitappio kaksituhattaseitsemän ja heinäluomalle itselleen suuri elämänmuutos sen seurauksena samalla tavalla kuin jutta urpilainen ajoi yhteisöverokannan rajun alennuksen viime kaudella ja hänelle kävi näin kuin kävi ja sosialidemokraatit hävisivät vaalit kyllä tällä politiikalla on merkitystä ja nimenomaan tämmöisellä politiikalla joka on puolueen arvojen ja aatteiden vastaista kun näkisin että sosialidemokraattien ensisijainen

mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja niin kuin edustaja heinonen totesi menneitä ei ehkä kannata nyt sitten sen enempää pohtia perussuomalaisten kädenjälki näkyy muun muassa tässä yle veron poistamisessa ja siinä että pieni ja keskituloisille annetaan tämä työtulovähennys ja sitä kautta hoidetaan työllisyyttä joka on ykkösasia eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen tai yhdistäminen peruttiin perussuomalaisten aloitteesta ja vaatimuksesta samaten lääkekorvausten leik kaukset puolitettiin me tunnustamme että tällaisia muutoksia tehdään matkan varrella ja minusta hallitus on vastuullinen kun se se ottaa viestit huomioon esimerkiksi meidän eduskuntaryhmämme viestit itse olin erittäin aktiivinen esimerkiksi eläkeläisten asumistukiasiassa ja

arvoisa puhemies kysymys on siitä että kun tarvitaan lisää rahaa talouden tasapainottamiseen siihen nähden mikä oli viime vaalikauden tilanne niin sitten pitää tehdä uusia toimia ei ajatuksena ole demareilla se että verot mahdollisimman korkealle tai että julkiset menot mahdollisimman alas ei se ole mikään johtoajatus vaan johtoajatus on se että meidän pitää tasapainottaa budjettia ja tämä urakka on jo suurempi nyt vaaleja ennen olleilla tiedoilla arvioitiin kaksi tai neljä vuotta sitten ja kun pitää hommata uusia tuloja niin silloin täytyy katsoa mistä ne uudet tulot hommataan eivät silloin riitä viimekertaisen vaalikauden ratkaisut ja ja tästä on kysymys myös täällä pääomaverotuksen puolella tai sitten finanssiverotuksen puolella no sitten edustaja kankaanniemi jätti vastaamatta näihin kysymyksiin liittyen päätöksentekoon tässä ja nyt eli kysymykseen siitä olisiko tässä yliopistojen lahjoitusvähennysasiassa syytä mennä järjestelmään jossa tämä vähennys tehtäisiin verosta ei tulosta edustaja kankaanniemi nyt kuitenkin vastaisi kun tässä on edustaja viitanen ottanut tämän asian esille ja selvästi ollut kiinnostunut perussuomalaisten kannasta sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa olisi että sama euromääräinen vähennys samansuuruisesta vähennyksestä tulee niin maisterille kuin miljonäärille mutta tämä teidän mallinne suosii miljonääriä odotan että tässä jossain vaiheessa tämä tämä vastaus kuullaan kun tämänkin riittävän monta kertaa esittää ja sitten tulee tämä että kyllä näissä kahdessa asiassa te otitte iloisesti huomioon myös opposition näkökohtia eli tästä solidaarisuusverosta ja sitten kysymyksen pääomatuloverotuksesta mutta niin pieneltä osalta että emme pidä sitä riittävänä

edustaja heinonen totesi että verottamalla ei mitään pelasteta ja minä olen ihan samaa mieltä että ei varmasti pelasteta ja siksi minä haluaisin kysyä teiltä edustaja heinonen miksi ihmeessä sitten te haluatte verottaa eläkkeensaajia enemmän kuin palkansaajia eikö nyt olisi ihan hyvä mahdollisuus yhtyä siihen sosialidemokraattien vaateeseen että kevennetään niin pieni ja keskituloisen palkansaajan kuin pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan verotusta kevennetään molempien verotusta tasapuolisesti

nyt koppia koppia kaiken kaikkiaan ja edustaja kankaanniemi kyllä minäkin luulen että jos nyt ne eläkkeensaajat siellä keski suomessa ja ja tuolla kuuntelevat tätä keskustelua niin kyllä he nimenomaan nyt teiltä haluavat kuulla mitä nappia te tulette painamaan tässä eläkkeensaajia koskevassa äänestyksessä minä en usko että tämä historiaosio jossa teillä on hivenen totuutta muunneltu eikä painoarvo sanalla hivenen

kuitenkaan pelastaa teitä siltä tilanteelta että te joudutte ihan oikeasti vastaamaan näistä teoista nyt ovat perussuomalaiset vallassa te pystytte tekemään mitä tulette äänestämään tätä kysyvät varmasti teidän teidän äänestäjänne eläkkeensaajat yleisesti kaiken kaikkiaan puhemies aivan kuten tässä todettiin kyllä minä toivoisin että te voisitte tähän lahjoitusvähennysasiaan liittyen nyt vielä vastata mitä mieltä olette sillä on hieman ristiriitaista ja hämmentävää että perussuomalaiset ovat hyväksyneet sellaisen mallin missä miljonääri saa suuremman edun suhteessa siihen tavalliseen maisteriin joka haluaa esimerkiksi tosiaan kotiyliopistoonsa vähän lahjoitusta antaa minusta se on reilu peli sama sama etu kaikille ja toivoisin että perussuomalaiset ottaisivat myös tästä kopin

arvoisa puhemies kyllähän nyt tämä solidaarisuusveron alkamisraja seitsemänkymmentäkaksituhattakolmesataa euroa vuodessa on kansainvälisesti ottaen aika alhaalla muissa maissahan puhutaan yleensä jostain kahdestasadastatuhannesta eurosta vuositulotasolla kyllä minusta oikeudenmukaisuuden lisäksi joka sinänsä on erittäin tärkeä asia myös talouden toimivuus on tärkeää ja verojaostossa esimerkiksi keskusteltiin siitä onko tämä ansiotulon korkea verotus jo hieman liian

ajatellaan että täällä on kuitenkin lahjakkaita kansainvälistyneitä nuoria jotka voivat myös jättää tämän maan jos mennään liian pitkälle

arvoisa puhemies halusin vielä ottaa puheenvuoron alleviivatakseni sitä mistä esimerkiksi sosialidemokraattien esityksessä on kysymys kun puhumme tästä solidaarisuusverosta me olemme nimittäin huolestuneita siitä että hallitus

ja se kun tähän solidaarisuusveroon yhdistetään niin käy niin tämä on se mistä me olemme puhuneet kuunnelkaa että jo kansanedustajan tulotasolla ei makseta oikeasti solidaarisuusveroa ja se on minusta väärin ja se on silmänkääntötemppu ja siksi me olemme esittäneet oikeudenmukaisempaa mallia jossa yhteisvaikutuksiltaan meidän esityksessämme pieni ja keskituloinen maksavat vähemmän veroa mutta hyväosainen maksaa sitten vähän enemmän koska katsomme että se on oikeudenmukaista tässä tilanteessa ihan tavallinen

puhemies tässä tuli muutama kysymys niin vastataan nyt sitten ensinnäkin edustaja viitanen tästä kehitysyhteistyöstä puhui perussuomalaisilla on todella oma kehitysyhteistyömalli ja siihen liittyy tämä vähennysoikeus keskustelin jokin aika sitten ministeri toivakan kanssa ja sanoin hänelle että tehkää kehitysyhteistyöhön uudistus kokonainen rakenneuudistus ja tuokaa se tiedonantona tai selontekona eduskuntaan siinä tietysti meidän tavoitteemme on neuvotteluissa että meidän mallimme toteutettaisiin jolloin tulisi tämä vähennysoikeus mutta en sitä pysty sanomaan että koska tulee ja tuleeko koskaan mutta mutta uskon että uudistuksia siihen tulee ja sitä on tarvetta uudistaa tunnen asian

korkeakoulujen lahjoitusvähennyksestä en minäkään pidä tätä mallia minään ihanteena en en tätä tapaa jolla tämä toteutetaan enkä koko järjestelmää sinänsä sinänsä että veronmaksajien pitää osallistua lahjoittajien lahjoitukseen ikään kuin maksamalla jotakin siitä eli verotuksen keventymisen kautta tähän nyt on päädytty ja uskon että tätä varmasti mietitään jatkossa ja minulle kävisi kyllä oikein hyvin että mentäisiin verosta tehtävään vähennykseen se malli olisi oikeudenmukainen se on ollut eräissä vähennyksissä käytössä ja

hyvätuloisten verotukseen niitä korotuksia mitä me nyt teemme

kiitän hyvin vilpittömästi edustaja kankaanniemeä näistä vastauksistaan ne edustivat minusta hyvää keskustelukulttuuria että kun kysytään niin vastataan ja sitten osoittivat myös että tässä on vaihtoehtoja myös tämän yliopistojen lahjoitusvähennyksen osalta että tässä ei olla yhden ainoan totuuden politiikassa sitten on syytä vielä sanoa että mehän olemme oikeastaan yhtä mieltä tässä verokeskustelussa yhdestä asiasta kaiken tämän jälkeen ja se on se että työn verotusta on tarve laskea siitähän meillä ei ole erimielisyyttä kaikki kaikki hyväksyvät tämän ajatuksen ja itse asiassa rohkenenpa veikata niin että se erimielisyys koskee vain sitä pitäisikö eläkeläisen saada sama veroetu kuin kuin mitä palkansaaja saa vai ei eli tähän se jää ja me olemme valmiit annetaan eduskuntavaaleja ennen annettujen lupausten mukaisesti tämä veroetu kaikille palkansaajaa ja eläkeläistä kohdellaan samalla tavalla sitten meillä on verotuksessa muutoin eräitä poikkeavia ehdotuksia ja poikkeavia ajatuksia koska me me haluamme vähän laajemman veropohjan haluamme finanssisektorin kantamaan vastuuta ja olemme sitä mieltä että pääomatuloista voidaan näin vaikean laman ja valtion vaikean talouskriisin oloissa ottaa hiukka enemmän ja pitäisimme sitä sosiaalisesti oikeudenmukaisempana kuin sitä että tehdään iso määrä leikkauksia jotka kohdistuvat sitten pienituloisiin ihmisiin mutta yhtä mieltä ollaan siis siitä että todellakin työn verotusta on tarve keventää siitä ei ole erimielisyyttä

arvoisa herra puhemies on arvokasta että pääsen sanomaan viimeisen sanan tässä keskustelussa verotuksessa todella pitäisi tämä suuri kuva pitää mielessä viime vaalikaudella kun ei pystytty tekemään rakenteellisia työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä uudistuksia verotusta kiristettiin ja kyllä se verotus on suomessa aivan aivan tapissa nyt isoin ongelma ilman muuta on työn verotus se on liian ankaraa minusta on niin että jos ihmisen tuloista otetaan kuusikymmentä prosenttia veroa niin mitä oikeudenmukaisuutta siinä on eli olisi nyt tärkeätä että tällä vaalikaudella nämä rakenteelliset uudistukset voidaan viedä lävitse ja että työmarkkinat löytävät ratkaisun jotta voidaan se miljardi käyttää pääasiassa työn verotuksen keventämiseen on niin että sitä työtä vain hiipuu suomesta pois meidän kovan työn verotuksemme takia ehkä joku kansainvälinen yritys joka maksaa hyviä palkkoja miettii sijoittavansa tänne suuntaan eurooppaa helppo sen on mennä pietarin alueelle tai tai viroon missä työn verotus on selvästi kevyempää minusta tämä suuri kuva pitäisi pitää mielessä että suomessa ei saa verotusta kiristää ja työn verotusta pitäisi alentaa jos me meinaamme suomen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tuomioistuinmaksulaki joka korvaisi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittäviä maksuja koskevan lain joka on vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme

laajennetaan tämän vuoksi uudistusta on arvioitava oikeuden saatavuuden ja perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän sekä euroopan ihmisoi keussopimuksen kuudennen artiklan kannalta uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa maksujen ohjausvaikutusta niin että tuomioistuimissa vähenisivät sellaiset asiat joissa oikeusturvaintressi on pieni tällöin tuomioistuimen resurssit on mahdollista suunnata aiempaa paremmin niihin asioihin joissa oikeusturvan tarve on suuri tuomioistuinmaksujen korottaminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa vuosille kaksituhattakolmetoista

ehdotetut maksujen korotukset ovat melko suuria myös maksullisten asiaryhmien ala laajenee esimerkiksi verotusta koskeva muutoksenhaku muuttuu maksulliseksi viidennen pykälän mukaan maksuttomina kuitenkin säilyisivät keskeisimmät sosiaaliasiat henkilöiden itsemääräämisoikeuteen liittyvät asiat eli kun yhteiskunta käyttää pakkovaltaa ja eräät muut asiaryhmät joiden maksuttomuudelle on riittävät perustelut lain seitsemäs pykälä määrittelee maksusta vapauttamisen ja muun muassa oikeusapulain perusteella jos todetaan varattomuus tai sitten maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta voidaan maksu jättää määräämättä esitystä arvioitaessa lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että tuomioistuinmaksujen tasoa ei ole vuosikymmeniin korotettu kuitenkin esimerkiksi alkuun nähden tuomioistuimien menot ovat yli kaksinkertaistuneet myöskään kansainvälisesti vertaillen ehdotetut maksut eivät ole suuruudeltaan erityisen korkeita valiokunnan saaman valtiosääntöoikeudellisen asiantuntija arvion mukaan ehdotetut oikeudenkäyntimaksut eivät myöskään suuruudeltaan ja kattavuudeltaan ole ongelmallisia perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän ja euroopan artiklan kannalta kyseisen määräyksen soveltamiskäytännön valossa lisäksi lakivaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen että oikeusapulain neljännen pykälän mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa edunsaajan velvollisuudesta suorittaa muun muassa käsittelymaksua ja toimituskirjamaksua asiaa käsittelevässä viranomaisessa käsittelymaksusta saavat täyden vapautuksen myös ne jotka maksavat oikeusavusta omavastuuosuuden lisäksi ehdotetun tuomioistuinmaksulain seitsemännen pykälän toisen momentin säännös mahdollistaa yksittäistapauksessa maksun määräämättä jättämisen jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta

sitten vielä arvoisa herra puhemies hivenen tästä mahdollisesta etukäteismaksujärjestelmästä hallituksen esityksessä todetaan että esityksen valmisteluvaiheessa on selvitetty mahdollisuutta periä tuomioistuinmaksut etukäteen etukäteismaksujärjestelmää ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole esitetty otettavaksi käyttöön muun muassa sen vuoksi että tuomioistuinten nykyiset asiankäsittelyjärjestelmät ovat elinkaarensa loppuvaiheessa lakivaliokunta kuitenkin katsoo että etukäteismaksujärjestelmä tehostaisi maksujen ohjausvaikutusta verrattuna nyt käytössä olevaan jälkikäteislaskutukseen tämän vuoksi on perusteltua että käyttöönottoa jatkossa edelleen selvitetään selvää on että etukäteismaksun mahdollinen käyttöönotto ei saa muodostua esteeksi oikeuteen pääsylle arvoisa herra puhemies tämä lakivaliokunnan mietintö ei ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause ja myös hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause

arvoisa herra puhemies jos hallituksen esitys toteutuu tuomioistuinmaksut nousevat merkittävästi esimerkiksi käräjäoikeuden ylin oikeudenkäyntimaksu nousee sadastayhdeksästäkymmenestäkuudesta eurosta viiteensataan euroon lakivaliokunta toteaa mietinnössään että kyse on periaatteellisesti merkittävästä uudistuksesta koska oikeudenkäyntimaksujen tasoa nostetaan kaikissa tuomioistuimissa sekä maksujen käyttöalaa laajennetaan maksujen perustellaan sillä että maksujen taso olisi nykyistä lähempänä asioiden käsittelyn omakustannusarvoa suuria maksujen korotuksia perustellaan myös sillä että niiden ohjausvaikutus tehostuisi mutta mitkä ovat ne tapaukset joihin ohjausvaikutusta halutaan käyttää meillä siis hallituksen mukaan sellaisia ihmisryhmiä jotka hakevat oikeutta turhaan ja huonoin perustein eikö ole ennemminkin ongelmallista että maksuja korottamalla ihmisten kynnys hakea oikeutta varmasti nousee hallituksen esityksessä todetaan ikään kuin ohimennen että maksujen korotus saattaa heikentää oikeusturvaa mutta maksujen korotusten vaikutusarviointi jää muuten aivan liian ohueksi itse lähden kuitenkin siitä että tuomioistuinten tulokertymien kasvattaminen kasvattaminen ei voi mennä perusteluissa ihmisten oikeusturvan varmistamisen edelle lisäksi valiokunnan asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin huomiota siihen että erityisesti markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden osalta kahdentuhannen euron oikeudenkäyntimaksu saattaa olla erityisesti pk yrittäjille suhteellisen korkea joissakin tapauksissa arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esimerkiksi että lähestymiskieltoasiat olisivat jatkossa maksullisia hallituksen esityksessä on ongelmallinen väite jonka mukaan lähestymiskieltoasioita tehdään usein vähäisellä harkinnalla ja kiusantekomielessä tämä on vahva väite koska asiaa ei ole systemaattisesti tutkittu maksullisuus tulee nostamaan kynnystä hakea lähestymiskieltoa mikä on ihmisten oikeusturvaan vahvasti vaikuttava asia esimerkiksi amnesty toteaa valiokunnalle antamassaan lausunnossa että lähestymiskiellolla ehkäistään vakavia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia arvoisa herra puhemies lähestymiskieltohakemuksia perutaan paljon tämä on yksi syy miksi hallituksen esityksessä halutaan tehdä niistä maksullisia ja näin parantaa niin kutsuttua ohjausvaikutusta tämä osoittaa kuitenkin että lähestymiskieltoihin liittyviä tilanteita ei tunneta ja ohjausvaikutusta ei ajatella hakijan näkökulmasta esimerkiksi parisuhdeväkivaltaan liittyvissä tilanteissa väkivallan uhri monesti peruu hakemuksen traumaattisen tilanteen takia maksujen ulottaminen lähestymiskieltoihin pahentaa siis jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa näiden perustelujen vuoksi tulen esittämään toisessa käsittelyssä että lakiehdotukset hylätään

arvoisa herra puhemies meillä on suomessa erilaisia investointeja jumissa noin kolmen miljardin euron edestä on keskusteltu ja esitetty että pitäisi olla jonkinlainen valitusmaksu että ei varsinkaan ketjutettaisi erilaisia valituksia investointien jarruttamiseksi mutta näistä investoinneista osa on siis lupaprosessissa kiinni mutta myös osa eri oikeuksissa ja eri oikeusasteissa tämä on yksi asia mikä vaatii jonkin verran korjausta ja pidän myönteisenä sitä että hallitus on nyt lähtenyt myös korottamaan oikeudenkäyntimaksuja niin kuin valiokunnan perusteluissa todetaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa maksujen ohjausvaikutusta niin että tuomioistuimissa vähenisivät sellaiset asiat joissa oikeusturvaintressi on pieni valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen toi esille tämän etukäteismaksuajattelun ja itse kannatan sitä lämpimästi niin että järjestelmä toimisi mieluummin etukäteismaksun kautta kuin tällä tavalla mitä nyt tässä joudutaan vielä ainakin toistaiseksi esittämään ja käyttöön ottamaan ja myös nämä mitkä esille nousivat että osa säilyy jatkossakin maksuttomina maksuttomina perusteltuja niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan asiansa voittanut valituksen tekijä voi esimerkiksi tässä markkinaoikeuskysymyksessä vaatia oikeudenkäyntikulujaan vastapuolelta myös päätöksen tehneeltä viranomaiselta ja oikeudenkäyntimaksu on tyypillisesti osa oikeudenkäyntikuluja eli näin tämä toimii juuri sillä tavalla kuin pitääkin eli eli silloin kun tuo tuo johtaa haluttuun lopputulokseen tämän tekijän kannalta niin niin hänellä on oikeus sitten saada nämä maksut takaisin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yhdeksän

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä lainsäädäntömuutos on tullut enemmän kuin ajankohtaiseksi tässä nopeasti muuttuneessa pakolaistilanteessa turvapaikanhakijatilanteessa ja tässä esitetään muutosta nämä päätöksethän on keskitetty helsingin hallinto oikeuteen ja nyt esitetään muutosta että kun tuomareita nykyisin vaaditaan kolme niin jatkossa riittäisi kaksi näissä valituslupakysymyksissä voisi hyvin kysyä ja ja toivottavasti valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen voi siihen myös vastata millä tavalla valiokunnan käsittelyssä käytiin esimerkiksi sitä keskustelua voisiko riittää jopa yhden tuomarin malli tai pohdittiinko jopa sitä mallia että näissä asioissa voitaisiin todeta

liittyvään lakiin tehtäisiin muutoksia nimenomaan tähän päätösvaltaisuuteen liittyen elikkä kun käsitellään turvapaikkaa kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa tai muuta niihin liittyvää oleskelulupaa tai maasta poistamista maahantulokieltoa niin niin tällaisissa tapauksissa valituslupa asiassa aikaisemman kolmen tuomarin sijasta olisikin kaksi tuomaria mutta jos nämä kaksi tuomaria eivät pääse yhteisymmärrykseen silloin tätä kokoonpanoa laajennettaisiin tämä oli hyvin yksimielinen mietintö lakivaliokunnassa eli totesimme että tämä on erittäin hyvä asia ja ennen kaikkea katsoimme että tämä uudistus lisää totta kai korkeimman hallinto oikeuden tehokkuutta turvapaikkaa turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyssä ja ja sitä kautta osaltaan lisää turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä siis kaikkien oikeusturva mitä tuli tuohon edustaja heinosen kysymykseen niin nythän on jo vireillä oikeusministeriössä jollain mallilla harkinta että kun käsitellään näitä mainitsemiani asioita jotka liittyvät turvapaikka asioihin niin siitä hallinto oikeuden päätöksestä ei saisi enää valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen laisinkaan mutta tämä on vasta ministeriössä valmistelussa varmaan siitä hallituksen esitys jossain vaiheessa tulee samoinhan nyt ollaan pohtimassa sitä että helsingin hallinto oikeuden lisäksi kaksi muuta hallinto oikeutta ottaisi käsittelyyn näitä turvapaikka asioita ja niihin liittyviä asioita että saadaan nopeutettua tätä toimintaa ja kaikkien osallisten oikeusturva paranee

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksan

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä asian käsittely keskeytettiin kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies talousvaliokunnan puheenjohtaja ei nyt ole paikalla mutta rohkenen kuitenkin lausua sen että talousvaliokunta on ollut yksimielinen tästä esityksestä ja korostaa sitä että nyt luodaan lainsäädännöllinen perusta finpro oyn perustamiselle ja tämmöinen oikeudellinen perusta samalla tämä toimija tulee vähän samalle viivalle kuin meillä on vastaavia on finnveraa ja on teknologian tutkimuskeskusta ja teollisuussijoitusta ja niin poispäin tähän perheeseen täysin valtion omistamana ja julkisyhteisöllisiä palveluja tarjoavana toimijana jonka kokoaminen on ollut tarpeen mutta myös se että tämmöinen maksullinen konsultointitoiminta on tästä siirretty pois mikä on tietysti ihan järkevää ja ja soveliasta se mihin halusin vain kiinnittää huomiota tässä sinänsä hyvässä esityksessä on se että tämän pitäisi tietysti palvella pääomien saantia suomeen meidän viennin edistämistä matkailun edistämistä mutta ennen kaikkea pk yrityksien avustamista yhden luukun oven avauksella meillä on erittäin paljon pk yrityksiä keskikokoisia kasvuhakuisia yrityksiä joilta puuttuu se loikka jonka nimi on ja näillä toimenpiteillä joita tämäkin nyt tarjoaa meidän täytyisi kovasti edistää juuri tällaisia hankkeita arvoisa puhemies tarkoitukseni oli vain kertoa että talousvaliokunta on puoltanut tätä yksimielisesti ja halusin vain painottaa tässä yhteydessä näitä näkökohtia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksitoista päätetään lakiehdotusten

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että neljännen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan

yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisäta lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään